välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia edustaja kai mykkänen ja kolmekymmentäseitsemän muuta edustajaa ovat tehneet välikysymyksen yksi hallituksen talous ja työllisyyspolitiikasta annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle

vahva valtiontalous on köyhän paras turva lyhytnäköinen yli varojen eläminen kaatuu ennen kaikkea niiden suomalaisten niskaan jotka ovat eniten yhteiskunnan palveluiden ja tulonsiirtojen varassa tästä syystä jokaisen suomalaisen etu on että samalla kun valtio päättää menojensa merkittävistä lisäyksistä tehdään myös päätökset kuinka rahat tienataan suomea ei koskaan saa päästää ajautumaan hallitsemattoman velkaantumisen kierteeseen jossa hyvinvointiyhteiskunnan selkäranka halvaantuu jokaisen meistä on voitava luottaa siihen että yhteiskunnalta saa apua kun sitä tarvitsee ei ole olemassa mitään valtion syvää kukkaroa josta voi huoletta ammentaa on vain suomalaisten kukkarot ja sieltä kerätty raha hallituksen vastuulla on esittää miten yhteisiä varoja käytetään vastuullisesti eduskunnalla on velvollisuus puuttua jos hallitus ei kanna vastuutaan moitteetta

ja koko väestön toimeentulon turvaaminen edellyttävät että julkinen talous on vakaalla pohjalla ja että sitä hoidetaan kestävällä tavalla hallitus kyllä puhuu kauniisti mutta teot eivät vastaa edes hallitusohjelmaa saati hallituspuolueiden ennen vaaleja antamia lupauksia ennen kesää saimme kuulla että julkisen talouden kestävyydestä ja korkeasta työllisyydestä huolehditaan että hoitajien lisääminen ikäihmisten hoivaan on helppo toteuttaa ja resurssitkin löytyvät että ilmastolle haitallisista yritystuista leikataan reilusti että koulutukseen löytyy miljardiluokan pysyvät panostukset

itse ohjelmassaan esille että työllisyysasteen nousu on tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti ja edellytys talouden tasapainolle tämä edellyttää työllisyysasteen työllisten määrän kasvua vähintään kuudellakymmenellätuhannella henkilöllä ja ennen kaikkea työllisyysasteen nostamista seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme loppuun mennessä hallitus myös lupaa että jos tavoitetta ei saavuteta se ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin hallitus ei lupauksensa mukaisesti sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle hallitus nojaa sekä menolisäystensä rahoittamisen että julkisen talouden tasapainottamisen sen varaan että työllisyys kasvaa vaalikauden aikana konkreettiset ministeriöiden vaikutusarvioimat työllisyystoimet kuitenkin loistavat poissaolollaan hallitus ei budjettiriihessä kyennyt tekemään vaikuttavia uusia työllisyystoimia etumerkki budjetin työllisyysvaikutuksille on todennäköisemmin miinus kuin plus koko hallituksen ohjelmalta ja politiikalta on putoamassa pohja hallitus on lisäämässä ja kehittämässä palkkatukea edes tästä hallitus ei kuitenkaan ole kyennyt antamaan ministeriön laskemaa palkkatukeen tehdään kymmenen miljoonan lisäykset ensi vuoden budjettiin ja kuudentoista miljoonan vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä palkkatuki erityisesti yrityksiin kohdennettuna on vaikuttava keino tästä painotuksesta hallitukselle kiitos muutaman metrin askellus eteenpäin ei kuitenkaan riitä kun maali on kilometrien päässä lisäksi palkkatuen merkittävä lisääminen on kallis keino nostaa työllisyyttä pysyvästi minkä vuoksi positiivinen vaikutus julkiselle taloudelle jää pieneksi hallitus itsekin linjaa ohjelmassaan että työllisyyttä vahvistavissa toimissa on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden kustannustehokkuuteen konkreettinen toimi jolle voidaan laskea työllisyysvaikutus on työttömyysputken alarajan nostaminen hallitus on työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti nostamassa alaikärajaa yhdellä vuodella nosto ei kuitenkaan pysyvästi lyhennä tai ikääntyneiden työllisyyttä laskevaa työttömyysputkea muutos ei itse asiassa vaikuttaisi vielä tällä hallituskaudella lainkaan vaan putki pitenisi koko nykyisen hallituskauden ajan eläkeiän noustessa hallituksen tavoitteet helpottaa työperäistä maahanmuuttoa ovat kannatettavia on kiistaton fakta että työikäinen väestö vähenee suomessa joka vuosi ja suomalaiset yritykset kaipaavat kipeästi lisää työvoimaa hallitus pyrkii nopeuttamaan oleskelulupien käsittelyaikoja muun muassa siirtämällä työperäisen maahanmuuton lupa asiat sisäministeriöstä työ ja elinkeinoministeriöön ulkomaisille opiskelijoille valmistumisen jälkeen myönnettävä oleskelulupa pitenee ja osaajia pyritään houkuttelemaan ulkomailta verokannustimella saatavuusharkinnasta ei luovuta mutta hallitus väläyttää valtakunnallisesti nopeampaa menettelyä nykyisen alueellisen saatavuusbyrokratian sijaan hallitus on myös kirjannut hyvän tavoitteen hyvän tavoitteen työperäisen oleskeluluvan käsittelystä aina kuukauden kuluessa tässäkin asiassa jäämme odottamaan tuloksia

hallitusohjelma sisältää paljon hyviä ja kannatettavia tavoitteita hallitus muun muassa toteaa että työllisyysastetavoite edellyttää toimia osatyökykyisten vaikeasti työllistyvien nuorten ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten työmarkkinoille osallistumisen lisäämiseksi ongelma on siinä että tavoitteet eivät ole toimia hyvätkään tavoitteet eivät muutu todeksi tekemättä hallituksella on oltava rohkeutta tehdä todellisia uudistuksia jos se aikoo pitää tavoitteistaan kiinni viime hallituksen aikana työllisyyskehitys saatiin kammettua kasvuun nyt se on positiivisten vuosien jälkeen pysähtynyt talouskasvun hidastuessa myös hallituksen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen vaatii hallitukselta alkuperäistä arviota kunnianhimoisempia uudistuksia olemme tilanteessa jossa hallitukselta vaaditaan tekoja jotta se pääsee tavoitteessaan edes lähtöviivalle siksikään työllisyyspäätösten lykkääminen ei ole millään muotoa luottamusta herättävä teko se vain syventää jo olemassa olevia ongelmia hallitus vaikeuttaa oman tavoitteensa saavuttamista myös itse samalla kun hallitus ei ole kyennyt esittämään vaikuttavia työllisyystoimia joille olisi positiivisia työllisyysvaikutuksia se tekee päätöksiä joiden työllisyysvaikutus on negatiivinen ekonomistiarvioiden mukaan näillä on jopa kuudentoistatuhannen hengen negatiivinen työllisyysvaikutus hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen että se ei tee työvoimapolitiikassa toimia joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman että se tekee samanaikaisesti työllisyyttä parantavia tehokkaampia toimia käytännössä hallitus kuitenkin esittää työllisyyttä laskevia toimia ilman korvaavia toimia tiistaina yhdestoista kuudetta hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa pääministeri rinne totesi sanasta sanaan seuraavasti tämän hallituksen lähtökohta on se että pysyviä menoja ei lisätä ilman että on tietoja pysyvistä tuloista eikä rakenneta tuulentupaa sillä tavalla että työllisyysastepäätökset perustuvat joihinkin epämääräisiin oletuksiin vaan niiden pitää olla valtiovarainministeriön laskelmien pohjalta varmistettuja lukuja jotta niitä voidaan

valtiovarainministeri lintilä linjasi budjettiriihen esittelyn yhteydessä hallituksella ei ole sellaista vaihtoehtoa jossa työllisyystavoite jää toteuttamatta mutta menojen suunnitellut lisäykset toteutuvat hallitus on tiedottanut

esityksestään vuoden talousarvioksi esityksessä valtion menoja lisätään ensi vuonna yksi pilkku yksi miljardia velkaa otetaan pelkästään ensi vuonna kaksi miljardia lisää vaikka budjetin tilkkeenä on jo nyt valtion omaisuuden myyntituloja velkaantuminen on kääntymässä jälleen kasvuun hallitus siis lisää menoja etupainotteisesti vaikka lisätuloista ja vaikutusarvioiduista työllisyystoimista ei ole mitään varmuutta pääministeri puhuu eduskunnalle yhtä mutta tekee toista ensi vuoden budjetti on juurikin pääministerin itsensä kritisoima

nopeasti lisäämällä hallitus sysää vaikeiden ratkaisujen tekemistä surutta eteenpäin hallitus on itse linjannut että ellei puolet kuudenkymmenentuhannen uuden työllisen vaatimista toimenpiteistä ole ensi vuoden budjettiriiheen mennessä valmiina riihessä arvioidaan aiemmin päätettyjä menolisäyksiä jos hallitus todella pitää kiinni julkisen talouden tasapainotavoitteestaan näemme ensimmäiset leikkauslistat jo vuoden päästä syksyllä ellei työllisyystoimia saada aikaiseksi hallitusohjelman mukaan

verotuksen tulee tukea talous ja työllisyyspolitiikalle asetettuja tavoitteita kansainvälistä kilpailukykyä ja koko suomen elinvoimaisuutta käytännössä hallitus ei ole kuitenkaan estämässä työn verotuksen kiristymistä ensi vuonna

eriarvoisuuskehitys tosiasiassa ratkeaa työllisyyden kautta ei pelkillä tulonsiirroilla sitä paitsi rahoitusta tulonsiirtoihin ei ole ellei sitä työn kautta synny hallitus toistelee työllisyyden noston merkitystä mutta vaikuttavia keinoja ei ole keinojen keksiminen on on ulkoistettu työmarkkinaosapuolille ilman tulosvastuuta seuraus nähdään budjettiriihen olemattomissa tuloksissa ainoatakaan vaikuttavuusarvioitua työllisyystoimea hallitus ei esittänyt erilaisia työllisyystoimia joille ministeriötkin ovat laskeneet positiiviset työllisyysvaikutukset on kyllä olemassa jos hallitus ei tartu sille esitettyihin toimiin kyse ei ole keinojen vaan rohkeuden puutteesta suomi tarvitsee tekoihin kykenevän hallituksen johon voi luottaa edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen kuinka paljon enemmän hallitus on lisäämässä pysyviä menoja kuin pysyviä tuloja ensi vuoden budjetissa onko vastuullista lisätä valtion pysyviä menoja tietoisena siitä että niistä pääosa joudutaan lähivuosina perumaan jos hallitus ei pysty päättämään riittävistä työllisyystoimista

mikä on se ajankohta kun hallitus leikkaa pois nyt tekemänsä menolisäykset jos työllisyystoimia ei saada tehtyä hallitusohjelman mukaisesti miten hallitus aikoo varmistaa etteivät nyt palkattavat opettajat hoitajat poliisit ja muut työntekijät joudu kohtuuttomaan tilanteeseen kun kertaluonteiset rahat loppuvat ja hallitus mahdollisesti peruu pysyviä menolisäyksiä ja

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies on arkipäiväämme lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi on osa jokapäiväistä elämää näin ei kuitenkaan pitäisi olla eikä koulukiusaamisesta tai pahoinvoinnista tulisi kenenkään kärsiä nykypäivän yhteiskunnassamme jos nyt tekisin pienen käsiäänestyksen yllättyisimme jos nyt kysyisin teiltä arvon edustajat kuinka montaa teistä on lapsena koulukiusattu tai kuinka kuinka moni teistä on nähnyt koulukiusaamista tai kuinka monen tuttavapiirissä tai naapurustossa on koettu koulukiusaamista tulos olisi yllättävä

olisi tämäkin tulos yllättävä jälleen kerran aika monta kättä nousisi tässä salissa kun kysyisin lasten ja nuorten pahoinvoinnin seurauksista nyt käsittelyssä mikä keräsi kuudessa viikossa yli viisikymmentäkaksituhatta allekirjoitusta esitetään että saataisiin voimaan laki joka velvoittaa palkkaamaan jokaiseen maamme alakouluun terapeuttisia valmiuksia omaavan aikuisen kyseinen henkilö olisi paikalla päivittäin hän pystyisi puuttumaan oppilaita askarruttaviin asioihin matalalla kynnyksellä heti ongelmien noustua esille sekä ennaltaehkäisemään muun muassa koulukiusaamista parantamaan oppimisympäristöä ja auttamaan opettajia

on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön mutta nämä lainkohdat eivät tällä hetkellä täyty koulukiusaaminen voi toteutua esimerkiksi pahoinpitelynä kiristyksenä kunnianloukkauksena tai seksuaalisena ahdisteluna jotka kaikki ovat rikoslaissa mainittuja rikoksia tämän sallimista ei pitäisi antaa tapahtua jokainen koulukiusattu tai pahoinvoiva nuori on liikaa siksi jokaiseen alakouluun tulisi saada ennalta ehkäisevä asiantuntija kuten tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajat esittävät arvoisa puhemies jokainen lapsi tarvitsee erityistä huolenpitoa voidakseen kehittyä ja kasvaa itsenäiseksi aikuiseksi jos elämän perusasiat eivät ole kunnossa syrjäytymisriski kasvaa liian moni lapsi joutuu elämään ilman turvallista arkea ja siihen kuuluvia asioita lapset jäävät huoliensa kanssa yksin kuunteleminen ja keskusteleminen on paras tapa kohdata muut ihmiset koulumaailmaan tarvitaan lisää voimaa vahvistamaan oppilaiden hyvinvointia juuri tähän tällä kansalaisaloitteella pyritään me säätiö arvioi arvioi maastamme löytyy tällä hetkellä noin kuusikymmentätuhatta syrjäytynyttä nuorta samaan aikaan nuorten määrä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa on kasvanut rajusti eri puolilla maata husin tietojen mukaan pelkästään uudellamaalla noin joka kymmenes kolmetoista viiva seitsemäntoista vuotias sai psykiatrista erikoissairaanhoitoa vuonna tilanne on hälyttävä akuutti ja kansantaloudellisesti kestämätön jokainen lapsi ansaitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi kotona ja koulussa kuitenkin tämä lasten oikeuksien mukainen tavoite jää pelkäksi sanahelinäksi ja väsyneiden aikuisten taakan takia pelkäksi utopiaksi ja unelmaksi

osoittaakin että myös opettajat voivat huonosti ja suunta alaspäin on vain kiihtymässä kuormitustekijöitä on liikaa barometrin mukaan työkyky koetaan koko ajan heikommaksi terveydelle vaarallista työstressiä koetaan enemmän kuin muualla työelämässä lapset ovat ne jotka jäävät tässä asiassa sijaiskärsijöiksi tämänhetkinen opettajankoulutus ei anna riittävästi eväitä haastavasti käyttäytyvien oppilaiden kohtaamisiin eikä anna keinoja näissä vuorovaikutustilanteissa toimimiseen lasten tulevaisuuden ja koko kansan edun mukaista on tuoda tunnetaitoja ja kehittävää kohtaamista suoraan koulumaailmaan arvoisa puhemies keravalaisessa alakoulussa toteutettiin kevätlukukaudella kaksituhattakahdeksantoista pilotointi koululla oli päivittäin terapeuttisen koulutuksen omaava helposti lähestyttävä aikuinen kokeilu onnistui hienosti ja sen tuloksista selvisi odotetusti odotetusti monia myönteisiä asioita opettajien työhyvinvointi kasvoi ja opettajien sekä oppilaiden yhteishenki ja luokkien viihtyvyys paranivat mutta mikä tärkeintä lähes viisikymmentä prosenttia oppilaista koki saaneensa aiempaa enemmän tukea ohjeita apua ja ymmärrystä lisäksi yli prosenttia oppilaista kertoi helposti lähestyttävän aikuisen vaikuttaneen positiivisesti omaan tai yhteisön hyvinvointiin yleensä opettajien jaksaminen laskee kevään edetessä mutta pilotin aikana jaksaminen oli nousujohteista koulussa oli läsnä ihminen joka oli päivittäin lähellä oppilaita hän kuuli ja näki hädän sekä tapahtumat ja toi välittömästi avun pienempiinkin murheisiin koulupäivän aikana yksi henkilö pystyi neljän kuukauden aikana saamaan aikaan huomattavia muutoksia säännöllisellä päivittäisellä sekä yksilöllisellä kohtaamisella apu pitää viedä sinne missä tarve ilmenee ei neuvottelupöytiin tai byrokraattisiin rakenteisiin koska tämä hanke toimi keravalla sen kokeilua tulee testata myös muualla koulu on muuttunut paljon vuosien varrella tukea tarvitaan myös muuhun kuin oppimiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen tulee olla jatkuvaa systemaattista ja säännöllistä sekä matalalla kynnyksellä toteutettavaa koulu on

lapsen ja nuoren elämässä merkittävä vuorovaikutusympäristö jossa vietetään suuri osa päivästä tämän vuoksi varhaisen tuen tuominen alakouluun on erityisen tärkeää perusteltua ja merkityksellistä tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajat toivovat että koulujen arkeen saataisiin fyysisesti läsnä oleva henkilö hän olisi ihminen joka puuttuisi jo ensimmäiseen tönäisyyn ja rumaan sanaan toivon koko sydämestäni että voisimme alkaa puhua entistä useammin hyvinvoivista kouluista ja lapsista sellaisista kouluista joissa lapsia ei kiusata kouluista jotka ovat onnellisia ja kannustavia meidän ei pidä kääntää koulukiusaamiselle selkäämme yksi syrjäytynyt lapsi maksaa yhteiskunnalle eri arvioiden mukaan seitsemästäsadastatuhannesta jopa miljoonaan onko meillä tähän varaa kyseessä olisi sijoitus tulevaisuuteen ja se tuottaa lapsille ja nuorille henkistä hyvinvointia sekä valtiolle säästettyjä varoja olen nähnyt liian monen perheen lapsen tekevän itsemurhan koulukiusaamisen takia kustantanut hautajaisia tai auttanut perhettä hädässä en voi ymmärtää että hyvinvointivaltiossamme ei puututa tarpeeksi koulukiusaamiseen on aika muuttaa korulauseet teoiksi on aika osoittaa että lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän jokaisen sydäntä sydäntä läsnä oleva asia
hyvinvoiva ja onnellinen nuoriso on suomen kivijalka puheet on puhuttu on tekojen aika

arvoisa puhemies ykn lasten oikeuksien sopimus ratifioitiin jo kolmekymmentä vuotta sitten ja suomi liittyi siihen tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi se on maailman laajimmin ratifioitu sopimus jonka piiriin kuuluvat kaikki maat lukuun ottamatta usata sopimuksen tarkoitus on taata ja turvata lasten oikeudet ja huolenpito minulla on viime vuosina ollut suuri ilo ja etuoikeus työskennellä lasten kanssa niin kehitysyhteistyössä unicefin puitteissa ulkomailla kuin täällä kotimaassakin päiväkodeissa kouluissa kirjastoissa tvssä radiossa sekä ulkona luontoretkillä niin kuin varmaan kaikki tiedämme lasten maailma on kiehtova

vailla rutiininomaisia ja kaavamaisia ajattelu ja asennetottumuksia monessakin mielessä aikuisten olisi jo itsensä vuoksi hyvää virkistävää ja avartavaa olla enemmän lasten kanssa puhumattakaan siitä miten paljon lapset kaipaavat aikuisen turvallista seuraa

olen huolestuneena seurannut viime aikojen uutisia siitä kuinka lapset ja nuoret suomessa voivat enenevässä määrin huonosti muun muassa mannerheimin lastensuojeluliittoon tulee enemmän yhteydenottoja kuin koskaan aiemmin koskien lasten pahoinvointia ja mielenterveysongelmia erittäin järkyttävää on ollut kuulla että jopa kaksitoista vuotiaitten lasten on havaittu alkaneen viillellä itseään miten tämä voi olla mahdollista maassamme joka vastikään on rankattu maailman onnellisimmaksi maaksi maassamme jonka koululaitos on tunnetusti maailman huippuluokkaa ja siitä tullaan hakemaan oppia kaukaakin maailmalta arvoisa puhemies tämä kansalaisaloite vastaa mielestäni hyvin tähän viime vuosien huolestuttavaan kehitykseen toteutetut heikennykset varhaiskasvatukseen peruskouluun ja ammatilliseen koulutukseen ovat lisänneet nimenomaan poikien syrjäytymistä evan tuoreen raportin mukaan on pysyvästi työelämän ulkopuolella lähes seitsemännenkymmenennenyhdeksännentuhannennen

niin kauan kuin on puhuttu syrjäytymisestä olen saanut näppylöitä minusta termi on tahallisen väärään johtava se syyllistää yksilön itsensä kontolle oman onnettoman kohtalonsa ikään kuin hän itse vapaana valintanaan olisi päättänyt haluta syrjäytyä

olen pohtinut onko tämä seurausta rakenteellisesta pitkäaikaistyöttömyydestä jossa perheen lapset eivät ole koskaan nähneet kummankaan vanhempansa lähtevän töihin tällaisessa tapauksessahan lapsen kiinnittyminen normaaliin arkeen ei ole saanut oikeaa mallia tutkimuksista tiedetään että paitsi sosiaalinen myös taloudellinen taloudellinen ja terveydellinen huono osaisuus siirtyy paikoin sukupolvelta toiselle tällainen kehitys on katkaistava syrjäytymisvaarassa oleva lapsi tai nuori pitää osata ajoissa tunnistaa tässä vastuu on ensisijaisesti huoltajilla mutta se voi olla joku muukin sillä lapsi tarvitsee edes jonkun edes yhden turvallisen ja luotettavan aikuisen syrjäytetty kokee olevansa alistettu ja väheksytty itsevarmuuden kasvattaminen hyvillä kokemuksilla ja onnistumisilla onkin ensisijaisen tärkeää sillä tunteiden lukkiutuminen ja torjunta ovat kasvualustaa syrjäytymiselle arvoisa puhemies tutkimusten mukaan suurimmat riskitekijät lapsen ja nuoren syrjäytymiseen ovat kiusaaminen ja mielenterveysongelmat jotka voivat olla oireita kodin köyhyydestä tai eriarvoisuudesta kaksituhatta luvun alun suomen pisa menestyksen jälkeen kansainvälisessä vertailuaineistossa tasomme on kääntynyt huolestuttavasti laskuun ero tyttöjen ja poikien välisessä lukutaidossa on oecd maiden

tutkitusti juuri lukeminen kehittää tunteiden ilmaisemista empatiakykyä sosiaalisia taitoja ymmärtäminen edistää myös oman ilmaisun tuottamista juuri pojat tarvitsevat enemmän heille suunnattua laadukasta kirjallisuutta sillä heiltä puuttuu osaamista sosiaalisiin kontakteihin ja tunteista puhumiseen mutta tärkeää on muistaa että ongelma ei ole lapsi itsessään vaan joko sairaudesta tai olosuhteista johtuvat oireet pienikin yksittäinen kontakti ja apu voivat merkitä lapselle paljon mutta tarpeellista olisi luoda rakenteet jotta lapsi aikuisten tuella pääsee olemaan mukana lopuksi kasvatukseen pitää tarttua jo silloin kun lapsi on pieni varhaiskasvatuksen laadukkuus on varmin investointi tulevaisuuteen oppimiserojen kaventaminen varhaisessa vaiheessa ehkäisee tehokkaimmin syrjäytymistä ja siitä pahimmillaan seuraavaa kierrettä yksinäisyyden kouluongelmien vanhempien tuen puutteen ja rikosten kautta aina huumeisiin asti erityisesti nyt tällä väestörakenteen ennusteella meillä ei ole enää varaa menettää yhtäkään lasta tai nuorta vaan

arvoisa puhemies
lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen on hyvin tärkeä aihe ja on hienoa että tässä aloitteessa on on tartuttu tähän tärkeään teemaan tapasin muutama viikko sitten nuoria oli omakohtaisia kokemuksia lastensuojelusta heidän tarinoissaan palautteessaan ja toiveissaan korostui oikeastaan yksi asia melkeinpä jokainen heistä korosti sitä että he olisivat kaivanneet sitä yhtä turvallista aikuista matkan varrella että he olisivat tienneet sopivassa hetkessä kenen puoleen kääntyä ja kykyä myöskin luottaa tähän ihmiseen se on ehkä tässä aloitteessa myöskin sellainen ydin johonka itse kiinnitin huomiota ja jota pidän pidän tärkeänä

lasten ja perheiden palveluista ja niihin liittyvistä yhdyspinnoista eri palveluiden välillä siinä totesimme että on hyvin olennaista huolehtia varhaisesta tuesta ja puuttumisesta juuri sellaisissa palveluissa jotka tavoittavat koko ikäluokan ja huolehtia myöskin siitä että tukea on saatavilla ennen kuin ongelmat kärjistyvät erityisesti on huomioitava lapsen ja nuoren elämäntilanteessa tapahtuvat muutokset siirtymät ja epäjatkuvuudet koska ne ovat aina tällaisia haastavia kohtia elämässä vaikeissa tilanteissa tukea tarvitaan enemmän mutta ajattelen että ongelmiin pitäisi päästä kiinni jo ennen niiden kärjistymistä suurin osa lapsista nuorista ja perheistä ei tarvitse monimutkaista palvelukokonaisuutta ja moni enemmänkin tarvitseva hyötyy varhaisesta tuesta parhaita kanavia sille ovat neuvolat varhaiskasvatus ja perusopetus joissa kohdataan kokonaiset ikäluokat edellisen hallituksen aikana löydettiin hyviä käytäntöjä esimerkiksi perhekeskusten ja ohjaamoiden osalta miten tukea voidaan tuoda näihin yhteyksiin tämä kyseinen aloite joka nyt on käsittelyssä keskittyy ennen kaikkea kouluihin mikä on tärkeä kenttä mutta koulujen ohella loisin tässä samalla katseen myöskin vielä varhaisempiin vuosiin ja vaiheisiin nimittäin perusta luodaan jo päivähoidossa siksi parasta nuorten syrjäytymisen ehkäisyä on antaa hyvä pohja jo lapsena kasvattaa varhaiskasvatukseen osallistumista laajentamalla esiopetus kaksivuotiseksi laajentamalla sen maksuttomuutta huolehtia että siellä pystytään tarjoamaan hyvät edellytykset ja eväät elämälle samoin neuvolajärjestelmämme kaipaa uudistamista esimerkiksi tampereella hyvinvointineuvoloita on kehitetty jo hyvin askelin vastaamaan perheiden muuttuviin tarpeisiin on tärkeää että neuvolat toimivat yhä vahvemmin perheiden tukiverkkoina yhteistyössä päiväkotien kanssa ja jalkautuen sinne missä ihmiset ovat olennaista kaiken kaikkiaankin on se että palveluissa pystymme ylittämään hallinnonalojen rajoja varhaiskasvatuksen neuvolan koulun kouluterveydenhuollon ja lastensuojelun välillä ja ja toimimaan yhtenäisenä verkostona näissä tilanteissa useimmiten tarvitaan sekä sitä turvallista aikuista joka ottaa kopin että tueksi laajempaa verkostoa hyvää tiedonkulkua ja yhteistyötä

ja toimijat ovat toisistaan riippuvaisia siksi on tärkeää kiinnittää huomiota niihin tekijöihin jotka tekevät verkoston yhdensuuntaisen ja johdonmukaisen toiminnan mahdolliseksi lisäksi on vahvistettava aidosti lapsi nuori ja perhelähtöistä ajattelu ja toimintatapaa se on oikeastaan ainoa tie pystyä ihan aidosti tukemaan niin ettemme lähde hallintolähtöisesti ratkomaan asioita arvoisa puhemies arkeen tuotavilla palveluilla ja vahvalla tukiverkolla pystymme tarjoamaan tukea varhain ja juuri niihin hetkiin kun sitä tarvitaan jos haluamme olla maailman paras maa lapsille meidän on jatkossakin oltava kunnianhimoisia niin kasvatus ja koulupolun kuin siihen liittyvien palveluidenkin kehittämisessä

mennään puhujalistaa eteenpäin täällä on etukäteen varattuja puheenvuoroja vielä kaksi sitten annan ministeri anderssonille puheenvuoron ja sitten voidaan käydä debattia

arvoisa puhemies nyt ollaan sen tärkeimmän äärellä tässä salissa meitä velvoittaa myös tuo aaltosen patsaan lapsi tulevaisuus joka tarkastelee niitä päätöksiä joita tässä salissa tehdään tämä kansalaisaloite osuu erittäin tärkeään aiheeseen itsekin luokanopettajana erittäin tärkeänä sitä että löydetään keinoja joilla pystytään parantamaan meidän lasten ja nuorten arkea ja puuttumaan myöskin niihin epäkohtiin mitä arjessa tapahtuu erityisesti kiusaamiseen joka tässä on nostettu esiin on laajalti tutkittu ja tunnustettu että monet syrjäytymiseen johtavat tekijät vaikuttavat ihmisen elämässä jo varhaisessa vaiheessa yksi esimerkki on juuri kiusaaminen muita lapselle ja nuorelle monesti arkeen näkyviä asioita ovat yksinäisyys ystävien puute tai omasta perhetaustasta esiin nousevat seikat kuten köyhyys tai vanhempien vaikea elämäntilanne sairastelu pahimmissa tapauksissa fyysinen tai henkinen väkivalta ja laiminlyönti kun lapsen tai nuoren kohdalle kasaantuu riittävän paljon tekijöitä kokonaisuus voi johtaa syrjäytymiseen toisaalta vaikuttimena on hyvinvoinnille merkityksellisten tekijöiden puuttuminen se että lapsen tai nuoren elämästä puuttuu sellaisia asioita jotka vaikuttavat positiivisesti lapsen ja nuoren kehitykseen ja tasapainoisen ja terveen elämänhallinnan muodostumiseen koulu on suomessa keskeisesti tällainen paikka jossa näitä hyvinvoinnille merkityksellisiä asioita tasavertaisia eväitä elämään voidaan lapsille tarjota perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa hyvinvointi on määritelty yhdeksi toimintaa ohjaavista periaatteista kouluyhteisön lähtökohtana on luoda turvallinen ja hyvinvoiva ympäristö lapsille ja nuorille sellainen ympäristö jossa voi oppia ja kasvaa turvallisesti arvoisa puhemies

lähtökohtana on jo nyt että koulun kaiken henkilöstön opettajien terveydenhoitajien koulukuraattorien koulupsykologien tehtävä on yhteistyössä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä ennaltaehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen jos sitä ilmenee hyvistä tavoitteista ja paljosta onnistumisesta huolimatta monet lapset eivät kuitenkaan saa riittävää tukea mitä sitten koulun arjessa voisi tehdä paremmin kuten hallitusohjelmassa korostetaan olennainen avain ratkaisuun on jo olemassa olevan henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen huomiota tulee kiinnittää niin opettajien kuin muidenkin ammattilaisten osaamisen kehittämiseen heidän jaksamiseensa ja toisaalta jo opettajankoulutuksessa tulee huomioida varhainen puuttuminen ja oppilashuolto entistä paremmin on äärimmäisen tärkeää että varmistetaan kouluissa työskentelevien ammattitaidon ylläpitäminen ja se että resursseja on riittävästi myös opettajien jaksamisen kannalta jos opettajat eivät jaksa eivät myöskään oppilaat voi saada tarvitsemaansa tukea myös esimerkiksi koulunkäynninohjaajilla on erittäin tärkeä rooli koulunkäynnin tukena ja opettajaresurssien riittävyydessä inkluusion myötä pätevien ohjaajien työpanos on koulun arjessa merkittävä arvoisa puhemies on laajalti tiedossa että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut räjähdysmäisesti räjähdysmäisesti tarvitaan selkeitä malleja siihen miten eri ammattilaisista koostuva moniammatillinen yhteistyö saadaan toimimaan entistä paremmin olennaista varhaisessa puuttumisessa ja ongelmien tunnistamisessa on että jo olemassa olevat roolit ja rakenteet saadaan paremmin vastaamaan lasten ja nuorten tarpeeseen koko moniammatillinen ketju jo ennen peruskoulua alkaen aina neuvolasta ja varhaiskasvatuksesta ja jatkuen läpi toisen asteen tulee saada toimimaan paremmin yhteen vain yhteistyötä vuorovaikutusta ja olemassa olevia prosesseja parantamalla voidaan moniammatillisen työskentelyn edut saada todella käyttöön hallitusohjelmassa on linjattu että tulevina vuosina tullaan tarkastelemaan erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän inkluusion toimivuutta sekä kohdennettujen resurssien riittävyyttä lisäämään resursseja samanaikaisopetukseen erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen kehittämään varhaiskasvatukseen kolmiportaisen tuen malli vahvistamaan perusopetuksen yhteydessä tarjolla olevia matalan kynnyksen tukipalveluja oppilas ja opiskeluhuollon palveluja sekä opinto ohjausta sekä takaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä

arvoisa puhemies tahdon aluksi kiittää siitä termistä minkä edustaja petelius täällä esitteli että syrjäytymisen sijaan puhuttaisiin esimerkiksi syrjäyttämisestä sen pohjalta itse asiassa juuri tuolla paikallani uudelleenkirjoitin puheeni niin että joka kerta kun puhutaan syrjäytymisestä vaihdoin sen sanan syrjäyttämiseen kiitokset siitä nyt päästään niin sanotusti asian ytimeen eli puhumaan aivan merkityksellisimmistä asioista mitä meidän pitäisi päättäjinä käsitellä lasten ja nuorten syrjäyttäminen on yhteiskuntamme vakavin ongelma koska se nakertaa pohjaa suomen tulevaisuudelta hyvinvointiyhteiskuntana osa lapsista syrjäytetään vanhempien jättäessä heitteille osa syntyy sellaisiin perheisiin joissa lapsen itsetuntoa ei rakenneta vaan hajotetaan osa houkutellaan huumeiden maailmaan ja osa puolestaan joutuu hirvittävien seksuaalisten tekojen uhriksi tänään puhumme siitä syrjäyttämiseen johtavasta tekijästä joka lienee kaikista tutuin ja yleisin puhumme kouluissa tapahtuvasta kiusaamisesta me olemme päättäneet yhteiskuntana oppivelvollisuudesta ja siitä että pääsääntöisesti jokaisen vanhemman lapsi suorittaa sen kodin ulkopuolella kouluissa näin ollen meidän tulee kantaa vastuu myös siitä mitä kouluissa tapahtuu tämä aihe on meille perussuomalaisille erittäin tärkeä ja tahdon kiittää kansanedustaja ari koposta tämän syrjäyttämiseen puuttuvan kansalaisaloitteen tekemisestä teitte tämän aloitteen kansalaisena ja ihan syystäkin olette nyt tämänkin vuoksi kansanedustajana eduskunnassa viemässä aloitetta eteenpäin tämä olkoon upeana esimerkkinä myös muille ne jotka lähtevät ongelmiin puuttumaan löytävät vielä itsensä tästä salista edustamassa suomalaisia aloitteessanne ehdotatte että koulumaailmaan tulee jalkauttaa uusia toimintamalleja yhä vaativamman ja laajemmaksi kehittyvän kouluyhteisön tueksi tätä haluan tukea ehdottomasti arvoisa puhemies luokanopettajaopiskelijana olen kiinnittänyt huomiota niihin mittasuhteisiin mitä kiusaaminen pahimmillaan voi saada koulumaailmassamme kun minun lapsuudessani sain pelätä lähtiessäni kouluun ovatko eräät kaksi poikaa odottamassa metsäpolulla työntämässä päätäni lumihankeen niin etten saisi happea niin tämän lisäksi tänä päivänä edes kotona ei pääse karkuun koulukiusaamista sosiaalisessa mediassa ei pääse pakoon kiusaamista missään ja luokkatovereista levitetyt viestit ja valheet voivat päätyä ison yleisön saataville kun sovelluksena käytetään esimerkiksi snapchatia kaikki pilkka häviää hetkessä ja syyllisten löytämisestäkin tulee vaikeampaa kiusaamiseen puuttumista ei ole resursoitu riittävästi yksi ratkaisu voisi olla juurikin aloitteessa esitetty lakivelvoite tuoda jokaiseen alakouluun terapeuttisia valmiuksia omaava aikuinen hän pystyisi omistamaan työaikansa tärkeään lastensuojelutyöhön joka olisi niin puuttumista ennaltaehkäisyä kuin tilanteiden selvittelyäkin työpaikoilla on luottamusmies mutta miksi lapsilla ei ole henkilöä joka olisi erikoistunut juuri näihin tilanteisiin ja lasten oppimisympäristön parantamiseen tämäkään ei riitä kiusaaminen on niin selvä ongelma että kukaan ei voi sitä kiistää sitä on jokaisessa koulussa ehdotan lisäksi että yliopistoissa koulutuksen suunnittelussa huomioidaan erityiskasvatuksen ja monikulttuurisuuskurssien huutava tarve arvoisa puhemies meillä alakouluissa työskentelevillä luokanopettajilla yliopistotutkintoomme on kuulunut yliopistosta riippuen vähimmillään vain kolme opintopistettä erityiskasvatusta kun tutkintoon kuuluu kolmesataa opintopistettä opintoja yhteensä tuossa ajassa ei keretä käymään esimerkiksi edes autismin kirjoa riittävällä tavalla läpi saati sitten sitä koko pakettia mitä erityiskasvatukseen liittyy monet erityislapset ovat juuri ensimmäisiä kohteita kiusaamiselle eikä opettajalla yleensä ole riittävästi osaamista tunnistaa mitä moninaisimpia tilanteita myös maahanmuuttajataustaisista perheistä tulevat lapset tuovat opettajakunnalle usein lisähaasteita vika ei ole tietysti lapsissa vaan kotikasvatuksessa joka monen kohdalla poikkeaa suomalaisesta tapakasvatuksesta lisäksi arvot kulttuuri ja kieli saattavat olla erilaisia mitä kuormitetumpia opettajat ovat sitä vähemmän heillä on voimavaroja puuttua luokkansa sisällä tapahtuvaan kiusaamiseen kannatan sitä että varmistetaan jokaiseen alakouluun aloitteen vaatima henkilö jolla olisi asiantuntijuus

syrjäyttämisen ehkäisyyn ja niihin puuttumiseen tämän lisäksi vaadin että opettajankoulutusta uudistetaan rakenteeltaan niin että opettajat saavat enemmän niitä työkaluja joita tämän päivän oppimisympäristössä tarvitaan nykyisillä kosmeettisilla toimilla emme tule koulukiusaamista taklaamaan vaan meidän on on lähdettävä rohkeasti rakentamaan paljon isompia toimia pyydän että opetusministeri lähtee suunnittelemaan keravan mallin mukaista isomman alueen pilotointia raportoi sen tarkasti ja tämän jälkeen rakentaa uuden lainsäädännön opittujen kokemusten pohjalta kiitos myös kaikille kansalaisaloitteen allekirjoittajille viedäänhän sitä yhdessä yksimielisesti eteenpäin täällä eduskunnassa arvoisat kollegat
sitten vastauspuheenvuoro ministeri andersson kolme minuuttia

arvoisa puhemies hyvät edustajat olemme tosiaan erittäin tärkeiden asioiden äärellä ja ilahduin myöskin kun eräs edustaja täällä viittasi ykn lasten oikeuksien sopimukseen koska juuri siitä tässä on kyse lasten oikeuksien toteutumisesta koulukiusaamisen vastaisessa työssä on kyse siitä että me yhteiskuntana voimme turvata kaikkien lasten oikeutta oppia ilman pelkoa lasten oikeutta turvalliseen kasvuympäristöön siitä että jokainen meistä jo pienenä voi tulla huomioiduksi ja kunnioitetuksi oman yhteisön jäsenenä tämä kansalaisaloite liittyy myöskin siihen laajaan keskusteluun mitä tällä hetkellä käydään lasten ja nuorten tuen riittävyydestä ja erityisopetuksen resursoinnista mistä me tiedämme että monien oppilaiden ja lasten tuen tarve on kasvanut mutta samanaikaisesti suomalaiset kunnat ovat kamppailleet taloudellisten vaikeuksien kanssa jo likimain kymmenen vuotta mikä on näkynyt siinä että ei ole pystytty riittävän hyvin huolehtimaan erityisopetuksesta ja inkluusioperiaatteen mukaisesti tästä riittävästä resursoinnista opettajien kohdalla se tarkoittaa muun muassa sitä että monet opettajat kokevat että he joutuvat esimerkiksi sosiaalityöntekijänä psykologina nuorisotyöntekijänä ja välillä jopa poliisina ja että omat voimavarat ja oma ammatillinen osaaminen ei siihen riitä joten minä pidän äärimmäisen tärkeänä että me täällä yhdessä pohdimme me voimme tehdä enemmän ja paremmin koulukiusaamisen vastaisessa työssä samalla huomioiden sen työn mitä monet kasvatusalan ammattilaiset tekevät jo nyt koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi muutamia huomioita siitä mitä on tehty ja mitä tullaan tekemään koulukiusaamisen vastaista työtähän on suomessa tehty jo pitkään ja viime vaalikaudella opetus ja kulttuuriministeriössä toimi asiantuntijatyöryhmä joka selvitti erilaisia keinoja ja toimenpide ehdotuksia kehittämisehdotuksia joilla me voimme tätä työtä vielä parantaa ja tehostaa nämä toimenpide ehdotukset jätettiin viime vuonna ja nyt on hallitusohjelmassa kirjauksia tämän työn jatkamisesta tullaan laatimaan toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi ja sen lisäksi tullaan hallitusohjelman mukaisesti myöskin tarjoamaan oppilaitosten henkilöstölle oppilaille ja opiskelijoille kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvää koulutusta mielestäni nämä huomiot liittyen opettajankoulutukseen ja sen sisältöihin myöskin erittäin tervetulleita ja tärkeitä

tämän lisäksi opetushallitus laatii parhaillaan kiusaamisen vastaisen työn opasta joka on suunnattu niin perusopetukseen kuin lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ja tämä on tarkoitus julkaista nyt tämän syksyn aikana tämän oppaan puitteissa tullaan myöskin käsittelemään netissä tapahtuvaa kiusaamista toinen tärkeä huomio mikä tässä nostettiin esille eli haasteena niin kasvattajille vanhemmille kuin oppilaillekin on se että kiusaaminen myöskin siirtyy esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin missä se on kasvattajille ja aikuisille vaikeampi havaita lopuksi arvoisa puhemies

näiden toimenpiteiden lisäksi erityisesti painottaa oppilas ja opiskelijahuollon palveluiden vahvistamista siihen tullaan käyttämään kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa tämän vaalikauden aikana ja ne ammattilaiset ovat niitä jotka tätä työtä jo tällä hetkellä tekevät sekä moniammatillisten toimintamallien yleistymistä joista on hyviä kokemuksia niin keravalta seinäjoelta helsingistä kuin turustakin kiitoksia
tähän halutaan nähtävästi debattikeskustelu pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies kiitän myöskin tärkeästä kansalaisaloitteesta ja myöskin kollega koposta tässä tietysti kun kun kuuntelee niin miettii syvällisesti tätä asiakokonaisuutta ja kansalaisaloitehan kertoo että on saatu hyviä kokeiluja tällaisesta terapeutista no tosiasia on kuitenkin se että meillä on koulussa tavaton määrä henkilöitä henkilöstöryhmiä on kuraattoria psykologia opettajia terveydenhuoltohenkilöstöä rehtoria

oppilashuoltotyöryhmä että henkilöitä periaatteessa on ja pitäisi olla mutta totta kai tällainen esitys kannattaa nyt tarkasti miettiä ja etenkin voin kuvitella että jos löytyy senkaltainen henkilö jota lasten on helppo lähestyä ja on hyvä hyvä koulutus niin epäilemättä se kynnys on on matala muittenkin sitten lähestyä häntä eli kyllä tämä tärkeä aloite on ja ja siihen on tässä kajota tarkasti ja lopuksi sanon yhdellä lauseella sen nythän hallitus panostaa merkittävästi lasten ja opettajien hyvinvointiin tästähän tämä kaikki lähtee
pidetään kiinni näistä aikarajoista niin kaikkia kohdellaan sitten tasapuolisesti edustaja juvonen
arvoisa rouva puhemies erittäin tärkeä asia ja hyvä kansalaisaloite perussuomalaiset esittivät jo aikoja sitten espoossa että psykiatriset sairaanhoitajat ja mielenterveyteen päihdetyöhön erikoistuneet lähihoitajat voisivat olla osana koulumaailmaa ja päiväkotimaailmaa kysyisin ministeri mitä tällaisesta ajatuksesta tuumaatte

nuorilta itseltään kysyy niin nuoret kertovat monesti juuri kavereille niitä asioita elikkä kuulevia korvia ja se joka koulukiusaamisen suomesta poistaa kiusaamisen työpaikoilta poistaa ansaitsee kyllä nobelin palkinnon eli niin iso asia ja niin vakava asia on kysymyksessä ja toivon että asia kuullaan erittäin suurella korvalla entäpä tulisiko rikoslakiin kirjata koulukiusaaminen nimittäin sitä ei sieltä löydy ja sekin voisi olla riittävä pelote

puhemies kiitokset tästä tärkeästä kansalaisaloitteesta kiusaaminen on on merkittävä asia lapselle ja nuorelle jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja se koskee myös koulua ja päivähoitoa tärkeätä onkin että matalalla kynnyksellä tilanteisiin puututaan oli se puuttuja siellä kouluyhteisössä kuka tahansa aikuinen ja kannustetaan myös kavereita matalalla kynnyksellä puuttumaan kaverin kiusaamiseen nostaisin tässä esille myöskin opettajien tuntemuksen lapsiin ja ryhmäkoot koska se on ensiarvoisen tärkeää että huomataan myöskin jos joku joutuu syrjään tai jollain on paha olla niin kuin ollaan huomattu

myös lisääntyneet lapsilla ja nuorilla ja sen takia haluaisin että kiinnitetään huomiota jatkossa myöskin näihin kun on tullut tätä tietynlaista vapaata kasvatusta ja isoja luokkia joissa ei ole selkeästi omaa opettajaa lapselle on hirveän tärkeätä että siellä koulussa on joku turvallinen aikuinen jonka puoleen voi tarvittaessa kääntyä kiusatun roolia pitää myöskin vahvistaa niin että selkeästi nousee tarpeena esille

arvoisa puhemies esimerkiksi itä suomen yliopiston normaalikoulussa rantakylän normaalikoulussa aloitti tänä syksynä psykiatrinen sairaanhoitaja ja hän ei ole jäänyt istumaan sinne toimistoon vaan hän kiertelee siellä lasten ja nuorten parissa mutta se huoli joka itselläni on on ennen kaikkea se miten suomi on jo jakautunut kahtia erot mitä opetusministerikin mainitsi meillä on kuntien välillä suuret erot meillä on koulujen välillä suuret erot jo yhden kunnan tai kaupungin alueella koulut ovat täysin eriarvoisessa asemassa joissakin oppilashuollon palveluita tai tukea saa paljon helpommin helpommin kuin toisaalla sitten on tilanne se että ei saada ammattitaitoista henkilökuntaa on esimerkiksi tilanteita joissa terveydenhuollon koulutuksen saaneita työntekijöitä on palkattu kouluihin niin on sellaisia henkilöitä jotka eivät pääse käsiksi näihin tietoihin ja pysty jakamaan oppilaiden tietoja toisillensa

kiitos aloitteen tekijöille tämä on erittäin tärkeä aloite sillä jokaisella lapsella tulee olla oikeus turvalliseen ja välittävään kasvuympäristöön ja tässä meillä on paljon tehtävää eduskunnassa niin kuin kunnilla myös eräs asia tässä pisti silmään tässä aloitteessa vaaditaan kuitenkin että jokaisessa alakoulussa pitäisi olla terapeuttisia valmiuksia omaava aikuinen enemmänkin peräänkuuluttaisin tätä aloitteen toista osaa että pitäisi olla helposti lähestyttävä aikuinen hän ei välttämättä tarvitse mitään terapeuttista koulutusta meillä on kouluissa erittäin hyviä kouluavustajia ja iltapäiväkerhon ohjaajia joilla ei ole juurikaan koulutusta välttämättä ja ja he ovat erittäin suosittuja kouluissa siinä mielessä alleviivaisin tätä että lisättäisiin resursseja myös muualta kuin pelkästään tutkintoa

koulukiusaamiseen tulee puuttua voimakkaammin koska koulukiusattu ei pääse pakoon vaan oppivelvollisuus pakottaa hänet yhä uudelleen yhteisöön jossa kiusaaminen jatkuu tämän vuoksi pitäisi harkita lainsäädäntöä tai jotain toimenpiteitä että missä vaiheessa se kiusaaja vaihtaa koulua tai luokkaa eikä se kiusattu niin kuin on käynyt tähän mennessä jatkuvasti

arvoisa puhemies ei ole niiden toisten lapsia on meidän kaikkien yhteisiä lapsia tämä pätee myös niiden maahanmuuttajien lapsiin jotka ovat tänne suomeen saapuneet saapuneet itse olen esimerkki maahanmuuttajaäidin lapsesta ja tiedän miltä tuntuu kun suljetaan ulkopuolelle me keskustelemme nyt äärimmäisen vakavasta ja tärkeästä asiasta viime aikoina on puhuttu islannin mallin ihmeestä ja islannin malli lähtee juuri inkluusiosta siitä että otetaan kaikki mukaan yhdessä luomaan sellaista kasvuympäristöä lapsille että on turvallista ja hyvä olla päiväkodit koulut ja oppilaitokset ovat paikkoja jotka tavoittavat miltei koko ikäryhmän niiden ympärille on luonnollista rakentaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki eli suomalainen islannin malli kysynkin nyt ministeriltä joka täällä on paikan päällä millä tavalla hallitus aikoo ottaa huomioon tämän valtavan suuren ongelman ja sen että ratkaisu voisi löytyä nimenomaan tämäntyyppisesti
arvoisa

puhemies kiitos aloitteen tekijöille tärkeä aihe ja tämä peteliuksen huomio siitä puhummeko syrjäytymisestä vai syrjäyttämisestä oli erinomainen huomio subjekti ja objekti täytyy erottaa toisistaan ministeri mainitsi tämän loppuraportin joka opetus ja kulttuuriministeriössä viime vuonna valmistui tämä on erinomainen erinomainen dokumentti ja tässä on tehty paljon taustatyötä haluan nostaa täältä muutaman kehittämisehdotuksen joita myös sivusitte ehdotukset kolme neljä ja kahdennenkymmenennen näitäkin asioita on tässä vähän sivuttu mutta en voi olla ottamatta niitä esiin ensinnäkin täällä sanotaan että tutkimus siitä siitä minkälaisia keinoja opettajat ja rehtorit käyttävät työrauhan turvaamiseksi ja ja kiusaamisen estämiseksi työssään eli sitä opettajien käytännössä oppimaa tietoa ei käytetä riittävästi hyväksi olen itse saanut opettajankoulutuksen viisi vuotta ei yhtään oppituntia ei yhtään kirjaa siitä miten tunnistetaan tämä ilmiö miten siihen puututaan mikä on seuraava askel asian parantamiseksi ja ilmeisesti tämä asia ei ole vieläkään riittävästi parantunut vaikka tässä hyvin todetaan että

arvoisa herra puhemies mielestäni edustaja guzenina kuvasi erittäin hyvin sen asian että lapset ovat meidän yhteisiä ja myöskin vastuu on meidän yhteinen huolimatta siitä kuka lapset on tähän maailmaan synnyttänyt mielestäni suomi on muuttunut aikojen kuluessa niin hyvässä kuin pahassa mutta tässä kiusaamisasiassa ennen kaikkea pahassa ja esitän myös meille kaikille kysymyksen että puutummeko me itse riittävästi siihen että kiusataan työyhteisöissä kouluissa niitten läheisten lasten elämässä voimmeko me olla niitä turvallisia aikuisia siinä nuorten ja lasten arkisessa elämässä olisin halunnut kysyä ministeriltä onko hallituksessa ollut keskustelua myöskin näitten mielenterveyspalveluitten osalta matalan kynnyksen palvelusta esimerkkinä tornion malli jossa samalla rahalla siis huom käytössä olevalla samalla rahalla pystytään hoitamaan lasten ja nuorten palvelut ilman jonoutumista ja lapset saavat palvelun akuutisti

suurimmista ongelmista ja lasten ja nuorten hyvinvointi etenkin mielenterveyteen liittyvien ongelmien kasvu on todella huolestuttavaa kiusaaminen on inhimillinen tragedia joka voi jättää jäljet koko loppuelämäksi ja monesti siihen liittyy myöskin henkistä tai fyysistä väkivaltaa jota ei tule tietenkään hyväksyä olin iloinen sen takia että sisäministeri ohisalo nosti hiljattain esille tämän etelä karjalan mallin ja kannusti myöskin viemään nämä vakavimmat kiusaamistapaukset poliisin tietoisuuteen

toisaalta on todella tärkeää että lähestyttäviä aikuisia löytyy niin pienistä kuin suuristakin kouluista turvallisesta kouluympäristöstä opiskeluhuollosta on säädetty laissa mutta toteutus ontuu ja tämän täytyy olla hallituksen ihan prioriteetti ykkönen kun lähdetään hallitusohjelmaa toteuttamaan
arvoisa herra puhemies kenenkään ei pidä pidä pelätä kouluun menoa eikä sen takia menettää yöuniaan tai elämänhaluaan kiitos aloitteen tekijöille kiitos edustaja koponen kansalaisaloite on todella tärkeä ja todella ison asian äärellä lapset ja nuoret tarvitsevat tukea ja ja turvaa niin kotona kuin koulussa koulukiusaaminen on monen surullisen asian syy mikä heijastuu niin oppimiseen kuin kotioloihinkin opettajilla on liian vähän aikaa ja koulunkäyntiavustajiakin vähennetään että voisi seurata mitä siellä koulussa tapahtuu kuraattori voidaan nähdä liian vaikeasti tavoitettavaksi tavoitettavaksi mennä mutta tällainen keravan pilotissa ollut henkilö koulusisko joka on siellä lasten kanssa välitunneilla juttelee siellä lähestyy heitä lämpöisesti vaikka koulun jälkeenkin jossain ostareilla ja somessa tällaisen kanssa on varmaan helpompi keskustella ja lähestyä ja kertoa niistä huolista

arvoisa puhemies haluan myös omasta puolestani kiittää edustaja koposta ja tämän kansalaisaloitteen allekirjoittaneita tässä tässä kyllä sikäli nyt laitetaan pallo maaliin että että mitä varhemmin pystytään puuttumaan sitä tehokkaampaa tämä puuttuminen on vaikka tässä nyt fokus on koulussa niin haluan ottaa yhden esimerkin sieltä aivan varhaisista vuosista päiväkodissa sain nimittäin tässä jokunen viikko sitten mahdollisuuden olla koko viikon päiväkodissa pienten ryhmässä näin semmoisen tilanteen jossa tuommoisille alle kaksivuotiaille tuli kiista ulkolelusta ja toinen tuuppasi toisen kumoon itku tuli ja katsoin miten se homma hoidetaan lastentarhanopettaja tuli ja opasti tätä joka oli tuupannut kumoon että täytyy pyytää anteeksi ja halata halasivat ja leikki jatkui tällä tahdon vain sanoa sitä että mitä useammassa päiväkodissa meillä on riittävä määrä henkilökuntaa lastentarhanopettajia hoitajia joilla on aikaa siinä arjessa opettaa niitä toimintamalleja sitä vähemmän varmasti tarvitsemme oppilashuollon muita resursseja sitä vähemmän on kiusaamista myös jatkossa mitä varhemmin sitä parempi

arvoisa herra puhemies todellakin suuret kiitokset kansalaisaloitteesta sen tavoite ja lähtökohtainen viesti on se että se haluaa omalta osaltaan ehdottaa toimenpiteitä joilla mahdollistetaan se että kouluissa pystytään nykyelämän ja elävän elämän haasteisiin paremmin täällä on paljon puhuttu kiusaamisesta johon aloite toki myöskin liittyy mutta tämä liittyy paljon laajempaan keskusteluun syrjäytymisen ehkäisystä ja uhasta ylipäätään opettajien jaksamiseen liittyvistä asioista lasten hyvinvointiin ja lasten tulevaisuuteen liittyvistä asioista siinä mielessä tämän aloittajan läsnäolo ja tämän keskustelun keskustelun merkitys on erittäin suuri täytyy tietysti muistaa että kouluissa tapahtuu myöskin lukuisia hyviä asioita mutta kaikki siellä ei hyvin ole

että me entistä enemmän mahdollistamme samanaikaisopettajuutta resurssiopettajuutta opinto ohjausta ja oppilashuollon moniammatillista toimintaa
arvoisa herra puhemies tuorein kouluterveyskysely toi jälleen päivänvaloon järkyttäviä faktoja teini ikäisistä tytöistä yli kymmenesosa ja pojista viisi prosenttia kokeneet vuoden aikana seksuaalista väkivaltaa seksuaalinen väkivalta tässä tapauksessa sisälsi intiimialueiden koskettelua vastoin tahtoa painostamista tai pakottamista riisuutumiseen tai seksiin vastineeksi rahasta tavarasta tai päihteistä yhä nuoremmat suomalaiset lapset ja nuoret ovat kokeneet seksuaalista kommentointia ehdottelua viestittelyä ja kuvamateriaalin näyttämistä tämä on äärimmäisen vastanmielinen suuntaus joka meidän kaikkien tulee ottaa erittäin vakavasti asenneilmapiirin on oltava suomessa sellainen että kaikkiin häirintätilanteisiin puututaan ja seksuaalinen häirintä tuomitaan ja vastuu tästä on meillä kaikilla laista on löydyttävä keinovalikoima puuttua lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään ja tähän liittyen kysyisinkin paikalla olevalta ministeriltä miten hallitus aikoo toimia näiden asioiden muuttamiseksi ja huomioida ylipäätään nämä järkyttävät asiat

tuoreesta kyselystä käy ilmi että nuorten itsetuhoisuus on lisääntynyt nuorista joka kolmas kertoo harkinneensa itsemurhaa myös nuorille erityisesti tytöille erikoissairaanhoidossa annettujen masennusdiagnoosien määrä on kasvussa ennaltaehkäisevien ja varhaisvaiheen palveluiden puuttuminen johtaa siihen että sairaudet pahenevat ja vaativat sitten entistä kalliimpia hoitoja samoin kouluterveydenhuollon puutteet näkyvät lisääntyvinä lastenpsykiatrian kuluina kun tilanne on niin kysyisin ministeriltä eikö nyt olisi parasta panostaa käytettävissä olevat varat kouluissa nimenomaan ryhmäkokojen pienentämiseen näiden opintososiaalisten tukimuotojen vahvistamiseen samoin kuin erityisopetuksen vahvistamiseen sen sijaan että oppivelvollisuusikää ryhdytään korottamaan jolloin ollaan syrjäytymisen kannalta jo liian

arvoisa puhemies tässä on nyt monta kertaa sanottu kiusaaminen ja täällä nousi esiin myös etelä karjalan malli etelä karjalassa otettiin käyttöön malli jossa selkeästi lainvastaiset teot siirrettiin suoraan poliisille tai sosiaaliviranomaisen käsittelyyn sen takia haluaisinkin kysyä onko meidän termistömme tällä hetkellä oikea kiusaamiseen jos aikuiset tekevät näitä tekoja kyse on rikoksesta ja sen takia kun täällä puhutaan kiusaamisesta itselleni tulee sellainen olo että me vähättelemme näitä tekoja kun me käytämme tällaisia termejä tähän toivoisin ministeriltä vastausta

arvoisa herra puhemies toivoisin että tässä salissa emme kunnianhimoa tämän aloitteen suhteen alemmaksi kuin mitä yli viisikymmentätuhatta ihmistä on vaatinut nykyisillä toimenpiteillä me emme tule pääsemään lopputuloksiin vaan meidän täytyy tehdä lisää esimerkiksi edustaja gustafsson sanoitte että meillä on jo rehtoreita terveydenhuolto ja niin edespäin rehtori vastaa hallinnollisesta toiminnasta hän hän myöskin pitää oppitunteja sen lisäksi terveydenhoitajalla puolestaan on kädet täynnä ihan sitä konkreettista terveystyötä näin ollen me tarvitsisimme nimenomaan lisää käsiä ministeri andersson puhuitte siitä että tehdään ja julkaistaan opus opettajille tänä syksynä ollaan valtavan kiitollisia siitä että tällainen tulee mutta siitä huolimatta opettajataustaisena täytyy sanoa että me saamme valtavasti erilaisia opuksia raportteja meillä on jatkuvasti enemmän ja enemmän työtä siinä rinnalla eli toivoisin että koulutuksen uudistaminen otettaisiin todella kiireelliseksi jutuksi niin että jo viiden vuoden aikana saataisiin nämä tiedot ja taidot meidän

tässä li anderssonin ja ovaskan puheenvuorot siitä että jo niitä olemassa olevia resursseja vahvistamalla me voimme saavuttaa paljon ehkä näen tämän kansalaisaloitteen niin että keinoista en välttämättä ole samaa

aikana leikattiin koulupsykologien ja kuraattoreiden resursseista oli myöhemmin kaksituhatta luvulla kaikkein eniten nuorten aikuisten psyykkistä oireilua tämä hallitusohjelma lähtee nimenomaan siitä että vahvistetaan jo niitä olemassa olevia resursseja tällä hetkellä alueelliset erot

puhemies syrjäytymiseen johtava kehityshän alkaa usein jo varhaisina vuosina kuten täälläkin on todettu ja suomessa vuosittain peruskoulun aloittaa lapsia joilla ei ole peruskouluun riittäviä valmiuksia tämä näkyy sosiaalisina ongelmina vaikeuksia pärjätä on erityisesti pojilla usein loppuvuonna syntyneillä

ero on vielä merkittävämpi me tiedämme että lapset ovat yksilöitä jotka kasvavat ja kehittyvät eri tahtia silti peruskoulu menee suomessa hyvin vahvasti ikävuosien mukaan mallia voisi ottaa tanskasta jossa opetus sovitetaan suomea paremmin lapsen kehitykseen ja kypsyyteen tanskassa noin viidennes pojista ja kymmenesosa tytöistä viivästyttää koulunaloitustaan valtaosa heistä on nimenomaan loppuvuonna syntyneitä lapsia se mikä koulunaloituksessa lykkääntyy voitetaan takaisin lapsen vahvempana itseluottamuksena ja motivaationa minä kysyisinkin opetusministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä jotta tähän koulun aloittamiseen liittyvästä häpeästä päästään suomessa eroon

asiantuntijat sanovat että lapsella täytyy olla vähintään yksi aikuinen mutta minusta se on minimi emmekä voi siihen tyytyä yhden aikuisen varassa olevan lapsen elämä on varsin haavoittuvaa minä olen siviilityössäni tehnyt paljon töitä aikuisten kanssa joidenka aikuistenongelmat pohjautuvat lapsuudessa ja nuoruudessa koettuun osattomuuteen kiusaamiseen ja syrjään joutumiseen itse ajattelen että meidän täytyy pitää huolta siitä että lapsilla ja nuorilla olisi iso verkosto ympärillään jotta niitä tarttuvia aikuisia olisi mahdollisimman paljon ei ole yhtä keinoa jolla lasten syrjään joutumista estetään ja siihen keinojen rakentamiseen tarvitaan meitä kaikkia

arvoisa puhemies todellakin tämä käsittelyssä oleva kansalaisaloite ottaa kantaa erittäin tärkeään asiaan lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja osoitankin suuret kiitokset kaikille tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajille suuria ongelmia lapsille aiheuttavat muun muassa kiusaaminen ja erilaiset oppimisvaikeudet niillä molemmilla on pitkäaikaisia vaikutuksia myös aikuiselämässä valitettavasti joissakin peruskouluissa on tämän uuden opetussuunnitelman myötä luovuttu perinteisistä luokkahuoneista ja siirrytty itseoppimiseen avoimissa tiloissa häiriötekijöiden häiriötekijöiden moninkertaistuttua oppilaille on jouduttu jakamaan jopa kuulosuojaimia ja mielestäni tämä ei voi jatkua päättäjien tulee ehdottomasti varmistaa ettei alakoululaisten tarvitse oppia perustietoa ja taitoa omin avuin ellei tästä tästä pystytä pitämään huolta niin häviäjiä ovat varsinkin

arvoisa herra puhemies olin jo opettajan työn jättänyt ja siirtynyt eduskuntaan kun sain vieraakseni nuoren joka kertoi hyvin lohduttoman tarinan kuuntelin tätä koulukiusatun tarinaa hyvin pitkään ja vasta tarinan loppupuolella minulle selvisi että kiusaaja ei ollutkaan kaveri vaan se oli opettaja pitää muistaa että kiusaaja saattaa olla myös aikuinen ja ja näiden toimenpiteiden pitää olla sellaisia että niillä voidaan puuttua kaikkeen kiusaamiseen koulussa on kiusaaja lapsi aikuinen tai kuka tahansa joissain tapauksissa siis myös opettaja olemme kuulleet paljon kauniita puheita tärkeitä puheita annan neljä toimenpidettä tehkää opettajarekisteri vahvistakaa sitä tehkää opettajamitoitus riittävän pienet opetusryhmät koulukiusaaminen kirjattava lakiin rikokseksi ja neljäntenä tehkää ruotsin mallin mukainen toimenpide jossa voi saada koulukiusattu korvausta jos kunta tai opetuksen järjestäjä ei ole tehnyt riittävästi sen eteen töitä

arvoisa puhemies haluaisin ehkä mainita aiheen joka ei ole kunnolla tullut esiin hieman siitä on täällä kyllä vihjattu joka liittyy tähän kiusaajan tilanteeseen usein kiusaaja siis lapsi on itse kiusattu hän on kiusattu että perhe kotona toiseuttaa ihmisiä käytöksellään jolloin lapsi vie tämän käytöksen myöskin kouluun siksi koen että tämä aloite on tärkeä se on tärkeä siksi että nyt terapeutti voi kokonaisvaltaisesti katsoa sen perheen tilannetta ja mahdollisesti sitten puuttua siihen mutta samanaikaisesti opettajat ovat olleet jo pitkään sitä mieltä että nykyinen kolmiportainen tuki ja siihen annetut resurssit eivät itse asiassa riitä noin kolme prosenttia pitää tätä nykyistä mallia riittävästi resursoituna ja sen vuoksi jo nykyisellään olevalla lailla jos siihen laitettaisiin oikeat resurssit todennäköisesti juurisyyhyn eli syrjäytymiseen ja syrjäyttämiseen voitaisiin puuttua kiitos

arvoisa puhemies kiitos aloitteesta matalan kynnyksen apu ilman leimautumispelkoa on tässä se kaikkein keskeisin asia toinen asia on on että apua annetaan ihan sieltä varhaislapsuudesta että meillä olisi riittävää tukea jo päiväkodeissa neuvoloissa että sinne tulisivat perhetyöntekijät ja että heidän avullaan lapset ja perheet kokonaisuudessaan saisivat sitten sitä ohjattua tukea laajemmin

ja kysynkin nyt hallitukselta aikooko hallitus puuttua näihin inkluusion synnyttämiin ongelmiin avoimet oppimisympäristöt niin kuin edustaja savio täällä nosti esiin ovat myös yksi toimi joka aiheuttaa ongelmia lapsille
arvoisa puhemies minulla oli mahdollisuus vierailla vantaalla koivukylän koulussa jossa oli erityinen luokka sellaisille lapsille jotka eivät enää käy koulua heidät oli siis ikään kuin käsin poimimalla kotoa haettu sinne luokalle jotta he kävisivät peruskoulunsa loppuun kun jututin näitä nuoria niin heillä kaikilla oli taustalla koulukiusaamista joka oli alkanut jo ala asteella mieleeni tuli silloin muun muassa se että mistä johtuu se että usein juuri se kiusaaja saa jäädä sinne kouluun mutta sitten kiusattu on se joka joutuu kärsimään tämä on sellainen kysymys jota toivoisin että myöskin opetusministeriössä pohdittaisiin ja sitä millä tavalla tähän voitaisiin puuttua koska se että se kiusaaja saa jäädä mutta kiusattu siirtyy antaa ikään kuin vääränlaisen viestin myöskin siellä luokassa ja ja koko kouluyhteisössä että jotain vikaa on siinä henkilössä joka joutuu siirtymään me palaamme tavallaan samaan problematiikkaan minkä edustaja petelius hyvin nosti esiin onko kyseessä syrjäytynyt vai syrjäytetty

poistamisesta on meillä aikuisilla ja jokaisella lapsella ja nuorella täytyy olla vähintäänkin se yksi turvallinen aikuinen kenenkä puoleen kääntyä haluan nostaa esille myös sellaisen tärkeän asian mitä täällä ei ole käsitelty nuorten oman roolin koulukiusaamiskulttuurin kitkemisessä olen kotikaupungissani vaasassa huomannut että paljon on myös merkitystä sillä että nuoret itse puhuvat sen puolesta että kiusaaminen ei ole hyväksytty asia esimerkiksi nuorisovaltuutettujen mukaan ottaminen erilaisiin tempauksiin ja sen esimerkin näyttäminen

arvoisa herra puhemies muutama kommentissaan antanut sellaista kuvaa että tällaista uutta järjestelmää ei tarvita mutta minä kuitenkin korostaisin sitä että näillä liipalaapa ryhmillä ja palavereilla ei vuosikymmeniin ole saatu mitään aikaiseksi kaikennäköisiä opetussuunnitelmia on tehty tässäkin salissa vaikka kuinka monia ja aina on tarkoituksena kuitenkin se asia että saataisiin tämä asia maaliin tämä keravan kokeilu on kuitenkin uusi rohkaiseva tapa mikä on ollut vähän erilainen kuin aikaisemmin ja kun jokainen katsoo niitä esityksessä olevia tuloksia niin siitä sen huomaa ainoa asia tietysti tässäkin

syrjäytynyt nuori tai koulukiusattu nuori ei tarvitse mitään koulutettua ihmistä vaan hän tarvitsee sen sen kuka huomaa sen ongelman koska

arvoisa puhemies tosiaan on tarpeen kiittää aloitteentekijöitä tästä tärkeästä aloitteesta vaikka täällä mielestäni kyllä edustaja gustafsson käytti siinä mielessä ihan hyvän puheenvuoron sen osalta että meillä on kuitenkin koulussa jo opettajat oppilashuollon edustajat koulunkäyntiavustajat ja terveydenhoitajat en ole aivan varma siitä saadaanko näitä ongelmia ratkaistua sillä että kouluihin tuodaan jälleen yksi uusi ammattiryhmä voi olla näin mutta mielestäni olisi kuitenkin ennen sitä järkevämpää käydä läpi ensinnäkin lainsäädäntö että tietojen kulku sujuu eri ammattilaisten välillä ja että opettajilla on mahdollisuus tehdä sitä työtä mihin mihin heidät on palkattu täällä edustaja al taee käytti erinomaisen puheenvuoron siitä minkätyyppisiä ongelmia liittyy esimerkiksi kolmiportaisen tuen toimintaan ja inkluusioon tästä mielelläni kuulisin opetusministeriltä myös näkemyksiä että miten näiden osalta aiotaan toimia arvoisa puhemies tässä kansalaisaloitteessa puututaan todella tärkeään suomalaisen yhteiskunnan ongelmaan ja olen siitä tyytyväinen helsingin sanomat säväytti suomalaisia kolmas maaliskuuta julkaisemalla ekonomisti sixten korkmanin ja akatemiaprofessori kai kailan yhteisen kirjoituksen kahdella kahdella sivulla köyhyys aiheuttaa lapsille toksista stressiä todella kovan luokan kirjoitus joka osoitti sen että kahden ensimmäisen elinvuoden aikana köyhyydessä eläminen mihin he laskivat kuuluvat kymmenen prosenttia suomen lapsista noin satakaksikymmentätuhatta lasta aiheuttaa tai voi aiheuttaa pysyviä muutoksia aivoissa mikä sitten myöhemmässä elämässä haittaa pärjäämistä ja selviytymistä

arvoisa puhemies kyllä itse koen että näillä erilaisilla istunnoilla missä eri ammattilaisia on koolla on on saatu paljon aikaan vihdosta viimein edes istuvat saman pöydän ääressä niin sosiaalipalvelun kuin koulutoimen edustajat sitä pitää kehittää mutta nämä kaikki vaativat resursseja lisää meillä on hyviä malleja esimerkiksi tämä kiva koulu ohjelma on ollut erittäin hyvä ja otettu hyvin käyttöön ja näitä pitää kehittää entisestään sen lisäksi on hienoa että nyt hallitus puuttuu tähän kun meillä tulevat nämä osaamisen ja oppimisen tiekartta ja laatu ja tasa arvo ohjelma perusopetukseen niin siellä haetaan niitä ratkaisuja joilla pystytään puuttumaan näihin

sitä että hypitään erilaisista malleista toiseen vaan katsotaan se pohja jolle me olemme rakentaneet vahvistetaan sitä ja sillä tavalla huolehditaan että meidän lapset ja nuoret voivat entistä paremmin

kaipaamaansa apua koska osa heistä on on todella äärirajoilla kun tätä pilottia lähdettiin tekemään niin totta kai sieltä löytyi muutama opettaja jotka ihmettelivät että mikä tämä on ja ei ei tänne tämmöistä ja näin mutta juuri nämä opettajat olivat tämän puolen vuoden jälkeen ensimmäisenä että he haluavat että tämä jatkuu ja he ovat saaneet tästä paljon apua täällä edustajat ovaska ja lehto puhuivat tästä helposti lähestyttävästä että tämä ihminen kiertelisi siellä se voi kuulostaa aika hassulta mutta mutta tässä me olemme juuri siinä asiassa mikä oikeasti toimi toimi tässä pilotissa siellä oli esimerkiksi nuori oppilas joka oli todella vaikeassa tilanteessa ei ystäviä ei mitään mutta hän hän just parin viikon jälkeen tuli itse juttelemaan tälle henkilölle joka siellä oli jos me saamme tämmöisiä yksittäisiä lapsia

andersson kolme minuuttia ja sen jälkeen siirrytään puhujalistaan
arvoisa puhemies katsotaan mihin aika tällä kertaa riittää lähdetään ensinnäkin liikkeelle siitä keskustelusta mitä nyt on käyty tavallaan niistä resursseista mitä kouluissa miten niitä kannattaa käyttää oppilaiden tuen varmistamiseksi ja myöskin koulukiusaamisen estämiseksi minä näen itse että meillä on tarvetta vahvistaa olemassa olevien palveluiden resursointia eli huolehtia siitä että niiden aikuisten jotka jo ovat niissä kouluissa ja siellä työskentelevät toimintaedellytykset paranevat kuten tässä on todettu niin meillä on aika isoja alueellisia eroja mitä tulee oppilas ja opiskelijahuollon palveluihin joillakin kuraattoreilla tai psykologeilla voi olla yksi toimipiste jossa toimii olla kaksitoista oppilasmäärät per työntekijä saattavat vaihdella seitsemästäsadasta kahteentuhanteen tästä syystä hallitus nyt vahvistaa oppilas ja opiskelijahuollon palveluita tämän vaalikauden aikana kahdellakymmenelläyhdeksällä miljoonalla eli sillä pystytään vahvistamaan sitä perustyötä mitä tehdään sen rinnalla suomalaisissa kouluissa on jo yleistymässä erilaisia moniammatillisia toimintamalleja tässä on kuntakohtaisia eroja ja ainakin oma näkemykseni on että on ehkä hyväkin että on kuntakohtaisia eroja koska ne koulutkin voivat olla aika erilaisia ja ja ne tarpeet voivat vaihdella joissakin kouluissa on ehkä tarvetta nuorisotyöntekijöille toisissa kouluissa voi olla tarvetta koulumummoille ja vaareille monissa kaupungeissa on jo kokeiltu tätä mihin edustaja juvonen viittasi eli psykiatrian puolen työntekijöitä käytetään seinäjoella kun vierailin niin siellä kerrottiin käyttävät perhetyöntekijöitä kouluissa tämä on varsin hyvää kehitystä omasta mielestäni koska se tarkoittaa myöskin sitä että tuodaan tuki sinne missä ne tukea tarvitsevat nuoret myöskin ovat mutta minä itse kyllä jättäisin alueellista harkintavaltaa kunnille ja koulutuksenjärjestäjille sen suhteen mikä on missäkin se toimivin malli suomen islannin mallia ollaan edistämässä valmistelu on käynnissä ja vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi pitäisi olla koko maassa toiminnassa ja siinä on tavoitteena juurikin edistää nuorten hyvinvointia tarjoamalla entistä useammalle mahdollisuuksia harrastaa myöskin kohtuulliseen hintaan inkluusiota ja kolmeportaista tuki ja erityisopetusta tullaan selvittämään perusopetuksen laadun ja tasa arvon hankkeen puitteissa oma näkemykseni on se että inkluusion ajattelussa ei ole mitään ongelmaa siis se ajatteluhan lähtee siitä että myöskin erityistä tukea on oikeus saada sitä tukea omassa lähikoulussaan ongelma sen sijaan on se että tätä on toteutettu tilanteessa jossa kunnissa on säästetty lähes kymmenen vuotta putkeen ja se näkyy siinä ettei olla pystytty riittävästi turvaamaan erityisopetuksen rinnakkaisopetuksen ja pienryhmäopetuksen resursseja

ongelmaan puuttumiseksi sen lisäksi hallitusohjelmassa lukee että tullaan tekemään tasa arvosuunnitelmista velvoittavia kaikilla koulutusasteilla ja siinä sitten on tarkoitus myöskin tähän puuttua lopuksi totean että vakavissa kiusaamistapauksissa voi olla kyse sellaisesta henkisestä ja fyysisestä väkivallasta joka tosiaan jo tälläkin hetkellä täyttää rikosten tunnusmerkistöä

siirrytään puhujalistaan edustaja kiuru

arvoisa herra puhemies vielä vähän jatkan tästä mitä tuossa äsken lyhyesti sain esittää ensinnäkin vielä kiitos aloitteesta tämä käsitteistö syrjäytyminen ja syrjäyttäminen oli oli hyvä huomio kukaan ei varmasti halua itse syrjäytyä mutta mutta jos syrjäytetään ja tekijä on toisaalla niin niin kohde voi syrjäytyä eli tässä kannattaa kyllä tietysti vähän pitää mielessä käsitteet kuka on subjekti ja kuka on objekti se että joutuu syrjäytetyksi vaikuttaa varmasti koko iän enemmän tai vähemmän riippuen siitä kuinka intensiivistä se on ollut ja kuinka pitkään kestänyttä

haluan erityisesti kiinnittää huomiota opettajan rooliin niin kuin täällä on sanottu niin jo yksi aikuinen saattaa riittää ja pelastaa lapsen tulevaisuuden ja se yksi aikuinen saattaa myös olla opettaja opettajan vastuu ja mahdollisuudet ja paineet ovat kyllä melkoiset tässä ei ei voi sanoa että siinä työssä helpolla pääsisi vastuu nuorista ihmisistä lapsista ei oikeastaan kovempaa vastuuta ihmisellä voi ollakaan se

näin jälkeenpäin olen kiinnittänyt huomiota liittyy nimenomaan opettajankoulutukseen kahdeksankymmentä luvulla kun aineenopettajan koulutuksen sain ja viisi vuotta sitä koulutusta kävin ei sanallakaan ei yhdellä oppikirjallakaan eikä missään keskustelussa tuotu esiin syrjäytymiseen syrjäyttämiseen ja kiusaamiseen liittyviä asioita ja sitä miten niihin tulisi puuttua ihan konkreettisesti erilaisista oppimisteorioista käsityksistä puhuttiin kyllä opintoviikkotolkulla ja ne kyllä tulivat tutuksi mutta mitä vastavalmistunut opettaja kentällä tarvitsee valmiudet ovat kyllä ainakin silloin olivat heikot toivottavasti se on nyt parantunut ja niin kuin tässä ministeriön loppuraportissa todetaan niin ainakin täydennyskoulutuksessa tämä pitää laittaa painopistealueeksi toivottavasti näin käy

minä edelleen nostan tästä ministeriön loppuraportista muutaman kohdan ja lainauksen täällä on kehittämisehdotuksena käynnistetään tutkimus siitä minkälaisia keinoja opettajat ja rehtorit käyttävät koulujen ja oppilaitosten työrauhan turvaamiseksi ja sen palauttamiseksi jokainen meistä tietää ja muistaa omalta kouluajaltaan että oli oli opettajia joiden tunnilla oli hyvä työrauha opettajalla oli vahva auktoriteetti joka saattoi syntyä ihan luontaisella tavalla ilman ilman pakottamista sitä auktoriteettia vain oli oppilaat sitä kunnioittivat toisilla opettajilla sitä oli sitten vähemmän ja työrauhaongelmia sitä myöten enemmän sama koskee myös kiusaamisasioita eli on varmasti opettajia jotka ovat sensitiivisempiä sensitiivisempiä huomaamaan ongelmat ovat taitavampia luonnostaan puuttumaan niihin keksivät nopeasti keinot miten miten asiaan voidaan tarttua ja toisilla ei sitten ehkä ole niin paljon sitä valmiutta niin kuin tässä loppuraportissa sanotaan koulutusta siihen suuntaan pitää lisätä

otan sieltä vielä lopuksi kehittämisehdotuksen kaksikymmentä jossa sanotaan opetus ja kulttuuriministeriö tekee tutkittuun tietoon perustuvan selvityksen koulujen työrauhaa edistävistä keinoista vähän myöhemmin sanotaan tällä hetkellä suomessa asiasta ei ole tutkittua tietoa voitteko uskoa että meillä on on monenlaista koulutusta monenlaista osaamista ja hallitusohjelmissa viime hallitusohjelmassa ja taitaa olla tässäkin sanotaan että suomea johdetaan tutkitulla tiedolla mutta meillä ei ole selvitystä eikä tutkimusta siitä miten miten työrauhaa voidaan edistää jos ei ole tutkittua tietoa niin miten sitä tietoa ja oppia voidaan esimerkiksi opettajiksi opiskeleville sitten antaa jos tästä loppuraportista jotain jotain oppia erityisesti haluan nostaa niin se on nimenomaan tämä että valmiuksia opettajille lisää ihan konkreettista miten miten tehdään miten puututaan miten annetaan apua nämä behavioristiset ynnä muut oppimiskäsitykset ovat tärkeitä mutta mutta sitten kun ollaan siellä luokan edessä ja tilanne on päällä niin ne eivät sitten välttämättä enää auta vielä nostan yhden asian mikä täällä yhdessä puheenvuorossa tuli tai kahdessa ja se on lukutaito tulevaisuusvaliokunta totesi viime vaalikaudella mietinnössään että että lukutaidossa erot ovat kasvamassa ääripäät eriytyvät toisistaan ja kyky lukea ja tuottaa tekstiä varsinkin vähän pidempää tekstiä on hälyttävän nopeasti heikentynyt on tärkeää se on sen takia tärkeää että jos oppilas on syrjäytetty hän on kiusattu niin lukutaito ja lukemisen ja kirjojen maailma voi olla se joka pelastaa sen oppilaan mielenterveyden ja tulevaisuuden jos ei ole sitä lukutaitoakaan tai riittävän hyvää lukutaitoa niin mitä jää sen jälkeen jäljelle jää tämä some maailma kun se some maailma ei välttämättä ole sosiaalista viestintää vaan se on äärimmäisen epäsosiaalista viestintää niin kyllä silloin lapsiparka on heikoilla lukutaito on sellainen taito mitä vanhemmat omaiset lähipiiri

lapsille tarjota onneksi meillä on toimiva kirjastolaitos hyviin kirjoihin pääsee kiinni veloituksetta sen taidon opettaminen kirjojen maailman opettaminen on yksi arvokkaimmista asioista mitä vanhemmat voivat lapsilleen

arvoisa herra puhemies

siksi on tärkeää että kouluihin saadaan terapeuttisen koulutuksen omaava helposti lähestyttävä aikuinen tämä keravan alakoulun kokeilu viime vuoden keväältä osoitti että tällaisen ammattilaisen läsnäolo ja saatavuus koulupäivän aikana lisäsi niin lasten kuin opettajienkin hyvinvointia ja yhteishenkeä elämän alkutaipaleella saatu tuki ja turva lisäävät tasapainoisten aikuisten määrää tulevaisuudessa lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen tuottaa yksilölle inhimillistä pääomaa joka kanavoituu myös yhteiskunnan hyväksi säästöinä esimerkiksi aikuisiän mielenterveyspalveluista kun asioihin puututaan tarpeeksi ajoissa ja lapsen hyvinvointi otetaan keskiöön kouluissamme niin silloin yhteiskunta tekee parhaansa meidän kaikkien perheiden roolia ei kuitenkaan sovi unohtaa sillä koulu ei voi korvata vanhempien vastuuta omista lapsistaan arvoisa puhemies itseäni jännittää jo etukäteen löytyykö meiltä rahaa tähän mainioon aloitteeseen

arvoisa herra puhemies

oppilaan alakoulun rehtorina tunnen alan ja tiedän mitä etulinjassa tapahtuu siellä tapahtuu valtavasti hyviä asioita päivittäisiä sankaritekoja joka päivä joku oppii lukemaan joka päivä joku oppii kirjoittamaan joka päivä opitaan odottamaan omaa vuoroa joka päivä joku sanoo kauniin lauseen toiselle joka päivä opettaja opettaa joka päivä lapsi oppii kouluissa tehdään siis sankaritekoja joka ikinen päivä sankaritekojen ohella tapahtuu muutakin pienten ihmisten maailmassa jossa elämää opetellaan tapahtuu myös sellaista kansalaisaloite osuvasti kuvaa kouluissa eletään kuten ihmisten elämässä muutenkin epätäydellisessä maailmassa kouluissa tapahtuu kiusaamista kouluissa tapahtuu syrjäytymisen ensiaskeleita kouluissa esiintyy aikuisen ihmisen vajetta kouluissa esiintyy riittämättömyyttä sitä epätäydellisyyttä vastaan pitää toimia kansalaisaloitteessa on keinoksi nostettu lakivelvoite

terapeuttiset valmiudet omaavia

tavoite on varsin hyvä sen ydin on tuoda koulutettua osaamista ja lisäresurssia alati haasteellisempaan koulumaailmaan kansalaisaloitteessa mainitun keravan esimerkin ohella nostaisin esiin myös toisen mallin seinäjoen mallin seinäjoen mallissa sairaalakoulun johtajan työajasta osa on suunnattu kouluissa tapahtuvaan kenttätyöhön jossa alan ammattilainen sparraa opettajia jotka kipuilevat oirehtivien lasten kanssa mallilla on kyetty pysäyttämään väärään suuntaan kulkevia junia opettajat ovat saaneet rinnalleen ihmisen jolla on kyky ja aika toimia vierellä rohkaisevia kokeiluja on siis jo olemassa

mainittuun syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseen ei ole olemassa yhtä hokkuspokkuskeinoa keinoja kuitenkin on eikä kenenkään pidä juosta niitä pakoon esimerkiksi tulisi kriittiseen sävyyn tarkastella erityisopetuslainsäädännön ja siihen sisältyvän inkluusion toimivuutta kohdennettujen resurssien riittävyyttä sekä lisätä resursseja samanaikaisopetukseen erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen keinoja siis on eikä elävä elämä ole rakettitiedettä kyse on loppujen lopuksi vain muutamasta ydinasiasta

että kouluissa olisi aikaa opettaa sanat kiitos anteeksi ja ole hyvä se oleellinen on sitä ettemme jatkuvasti riko sitä mikä ei ole rikki se oleellinen on sitä onnistummeko onnistummeko opettamaan lapsille mikä on oikein ja mikä on väärin

tietoisuus ja ymmärrys elävästä elämästä on meidän kaikkien päättäjien keskeinen ydintehtävä kouluissa kohdataan joka ikinen päivä ihminen siksi siellä ei saisi tupeksia olisi myös varsin viisasta että koulumaailmaan liittyvistä haasteista vaikkapa niistä joita kansalaisaloite ansiokkaasti kuvaa kyettäisiin keskustelemaan rakentavasti keskittyisimme siis keskustelemaan ratkaisuista emme siitä kuka on syyllinen mihinkin

ovat hyvällä asialla kansalaisaloitteesta on

kaikessa isossa kokonaisuudessa varmasti valjastettavissa malli joka tukisi aloitteen pyrkimyksiä kohti parempaa koulua ja kohti inhimillisempää elämää

arvoisa

ei esimerkiksi osaa lukea kunnolla siis joka kahdeksas oppimisen vaikeudet aiheuttavat pudokkuutta toisen asteen opinnoissa ja osaltaan vaikuttavat siihen että nuori voi tippua kyydistä tähän kehitykseen meidän on puututtava arvoisa puhemies saan paljon palautetta opettajilta siitä miten vuosien aikana opettajien työmäärä on kasvanut vaikka perusopetuksessa ryhmäkoot ovat keskimäärin kahteenkymmeneen oppilaan tuntumassa on monia kuntia ja kouluja joissa ryhmäkoot ovat huomattavan suuria moni opettaja on huolissaan myös erityisopetuksen kehnosta tilanteesta monessa kunnassa niin sanottu kolmiportainen tuki on vain sanoja paperilla kun erityisen tuen oppilaita on sijoitettu yleisopetuksen ryhmiin ilman tarjottavaa tukea ja samalla erityisluokkia on lakkautettu tämä siitäkin huolimatta että pienryhmässä erityistä tukea tarvitseva lapsi voisi saada helpommin tuen omaa oppimistaan varten moni opettaja tuntee voimattomuutta kun oma aika ei riitä luokkahuoneessa jokaiselle lapselle ongelmat ovat todellisia jos koulussa on sekä erityisluokkia lakkautettu että samaan aikaan ryhmäkokoja suurennettu parempien oppimistulosten ja lasten ja nuorten koulupolun turvaamisen kannalta on kaikkein tärkeintä että lapsi saa opiskella sellaisessa ympäristössä joka tukee hänen oppimistaan ja että opettajalla on on aikaa luokan jokaiselle oppilaalle silloin myös kiusaamiseen ja muihin mahdollisiin häiriöihin voidaan puuttua nykyistä paremmin arvoisa puhemies oaj on pitänyt vahvasti esillä niin kolmiportaisen tuen uudistamista olen asiasta täysin samaa mieltä oajn kyselyyn vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vastanneista opettajista piti oppimisen tuen resursseja riittävinä kolme prosenttia vastaajista siis kolme prosenttia vastaajista rohkaisen hallitusta puuttumaan erityisopetuksen tilaan voimakkaasti kyse on perusopetuksemme perustasta ja siitä että jokainen lapsi saa hyvää opetusta riittävä tuki ja opetus koulutien aikana on myös paras tae sille etteivät opinnot jää kesken toisella asteella ja ettei yksikään nuori menetä toivoaan hallitusohjelmassa todetaan että erityisopetuslainsäädännön toimivuutta ja siihen sisältyvän inkluusion toimivuutta tarkastellaan tämä on tärkeä kirjaus jonka toivon johtavan konkreettisiin muutoksiin myös lainsäädännössä kolmiportaisen tuen malli jonka myötä yhä useampi erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi on sijoitettu yleisopetuksen ryhmään ilman riittäviä resursseja ja tukea ei nykykäytännössä toimi arvoisa puhemies toivon että tänään kansalaisaloitteen käsittelyssä pohdimme nimenomaan myös koulutuksen uudistamista monen opetusalan ammattilaisen viesti päättäjille on palatkaa perusasioihin ja laittakaa ne kuntoon kun perusta on kunnossa moni muu myöhempi ongelma voidaan koulussa siten välttää

arvoisa puhemies olin itse koulukiusattu kiusaaminen asteella ja jatkui aina yläasteelle saakka tiedän siis henkilökohtaisesti miltä tuntuu lähteä aamulla kouluun kun itku kuristaa kurkkua ja vatsanpohjassa vääntää pelko tiedän miltä tuntuu välitunnilla toivoa olevansa näkymätön ja vielä mennä mennä varmuudeksi sinne nurkan taakse piiloon uskon että monelle muullekin tässä salissa kiusaamiskokemukset ovat tuttuja koulukiusaaminen on vakava ongelma ja siihen pitää puuttua välittömästi heti kun sitä havaitaan kiusaaminen voi pilata lapsen ja nuoren elämän vuosikausiksi tai pahimmillaan aivan loppuelämäksi minun kohdallani onneksi rinnalla säilyi läpi kaikkien kouluvuosien muutama hyvä ystävä näiden avulla selvisin ja itku muuttui ehkä sisuksi nyt käsiteltävänä olevan kansalaisaloitteen perustavoite on erittäin hyvä se on osin lakiin kirjattu laissa sanotaan että taataan kaikkien koululaisten oikeus oppimiseen sekä oikeus henkilökohtaiseen vapauteen koskemattomuuteen ja turvallisuuteen kansalaisaloitteen keinoina esitetään laissa säädettäväksi että jokaisessa alakoulussa olisi terapeuttisia valmiuksia omaava aikuinen kyseinen henkilö pystyisi eheyttävään ja parantavaan lastensuojelutyöhön olen tästä aivan samaa mieltä olen samaa mieltä siitä että ongelmiin pitää puuttua mahdollisimman varhain jo päiväkoti ja esikouluiässä puuttumista nimenomaan juurisyihin ja taustoihin tarvitaan myös kiusaajien kohdalla kiusaaminen voi myös olla oire ja kiusaaja voi myös olla uhri hallitusohjelmassa on useita kohtia joissa pyritään pyritään tarttumaan lasten ja nuorten syrjäytymiseen ohjelman mukaan esimerkiksi valtakunnallisen nuorisotyön ja politiikan ohjelman pääteemaksi on kirjattuna varhainen puuttuminen lasten ja nuorten syrjäytymiseen perusopetuksessa käynnistetään laatu ja tasa arvo ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi hallitusohjelman mukaan kouluissa on nollatoleranssi sekä kiusaamiselle että rasismille kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi laaditaan toimenpideohjelma ja oppilaitosten henkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan koulutusta koulutusta kiusaamisen tunnistamiseen ja myös siihen puuttumiseen lasten ja nuorten ongelmat ovat useimmiten heijastumia perheistä vanhemmuus on vaativa laji uupunut ja omien ongelmiensa kanssa painiskeleva vanhempi ei välttämättä jaksa tai itse omalta pahalta ololtaan ei edes huomaa oman lapsensa pahaa oloa avun hakemiseen voi myös olla liian korkea kynnys hallitusohjelman mukaan perheitä tuetaan monin tavoin ohjelman mukaan yhteiskunnassa on muun muassa edistettävä yhteiskunnan lapsi ja perheystävällisyyttä arvioitava päätösten lapsivaikutukset ja edistettävä lapsibudjetointia kehitettävä matalan kynnyksen perhekeskuksia ja neuvolatoimintaa perheitä tukemaan helpotettava lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta vähennettävä lapsiperheköyhyyttä ehkäistävä perheväkivaltaa ja torjuttava ennalta sekä parannettava päihdeäitien palveluita arvoisa puhemies hallitusohjelmassa on monia hyviä kirjauksia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi koulurauhan turvaamiseksi kiusaamiseen puuttumiseksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi sekä myös perheiden tukemiseksi nämä toimet tukevat lasten ja nuorten asettumista yhteiskuntaan nykyistä paremmin ja tälle meillä on todellakin tarve meidän on kuitenkin aikuisina ihmisinä ymmärrettävä ja muistettava että myös oma toimintamme antaa esimerkin lapsille ja ja nuorille se kuinka me kohtelemme toisiamme töissä harrastuksissa puhumattakaan nykyisestä raadollisesta somemaailmasta ja siellä käytävistä keskusteluista antaa esimerkin ja myös valtuuden lapsille toimia samoin heidän toimintakenttänsä tosin on sitten se päiväkoti ja koulu haluan todellakin kiittää tästä kansalaisaloitteesta

arvoisa

että tämän asian ympärillä kerta toisensa jälkeen kuulemme tässä salissa hyviä puheita mutta ne aidot teot jotka puuttuisivat tähän isoon ongelmaan ovat aika pitkälti puuttuneet niitä on tänään näissä hyvissä puheenvuoroissa tullut esille on tuotu erinomaisia konkreettisia esityksiä niin kuin myös tämä edustaja koposen liikkeelle laittama kansalaisaloite esittää mutta nyt niitä pitäisi pystyä viemään arkeen määrätietoisemmin ottein totesin tuossa aiemmin yhden tarinan joka minut monella tavalla pysäytti se oli siis tarina jossa nuori tuli minulle silloin jo opettajan työstä kansanedustajaksi siirtyneenä kertomaan kiusaamisesta kuuntelin hänen lohdutonta tarinaansa ja olin järkyttynyt kuulemastani mutta vielä järkyttyneempi siinä vaiheessa kun kuulin että kiusaaja olikin opettaja tämä on yksi asia joka pitää tässä isossa keskustelussa tunnustaa ja tunnistaa uskallan tämän opettajana nimenomaan sanoa ja ja ei kukaan opettaja toista opettajaa ole suojaamassa jos tällaiseen hän syyllistyy

uusia toimenpidekokonaisuuksia ja oppaita jälleen valmistellaan kaikilla näillä on saatu hyviä tuloksia aikaan mutta ei todellakaan riittävästi kiusaamisen nollatoleranssi on vielä kaukana ja vain kaunis lupaus lapsille ja nuorillemme itse entisenä opettajana tiedän ja tunnen ongelman enemmän kuin hyvin teinkin opettajana toimiessani paljon sen eteen että ainakaan minun luokissani ei olisi kiusaamista ilmennyt ja uskallan kuitenkin sanoa että varmasti jotkut kaikesta huolimatta kiusaamista joutuivat kouluvuosiensa aikana kokemaan sitä on kuulkaa niin monenlaista ja osa on vain mahdotontakin opettajan huomata yksi ihan keskeinen ongelma on itse asiassa ole edes aivan selvää määritelmää sille mikä on koulukiusaamista eroaako se tavallisesta kiusaamisesta ainakin se voi olla sekä fyysistä että yhtä hyvin henkistäkin mutta myös yksin jättämistä eristämistä ynnä muuta sellaista ja niin kuin edellä totesin joskus opettajanakin olin voimaton kun joku jäi leikkien ja tekemisen ulkopuolelle kaveriksi ei ketään voinut pakottaa ohjeeni olikin että kaikkien kaveri ei tarvitse olla mutta kaikkien kanssa täytyy tulla toimeen se ulos jättäminen oli itse asiassa kiusaamisen muodoista fyysisen kiusaamisen jälkeen yksi julmimpia kouluissa on myös tilanteita missä kiusattu ei uskalla kertoa kiusaamisesta ja tilanteita missä kertominen siirtää kiusaamisen toiselle uudelle tasolle joskus kiusaaja voi siis olla opettajakin ja joskus opettajien ja koulujen keinot eivät vain yksinkertaisesti riitä kiusaamisen lopettamiseksi puhuttelut jälki istunnot ja muut eivät enää toimi pahimmillaan kiusattu joutuu antamaan periksi ja vaihtamaan koulua onneksi eduskunnassa on tehty esityksiä myös sen eteen että siirrettäväksi määrättäisiinkin koulukiusatun sijaan olen itsekin tuon entisen kansanedustaja elovaaran tekemän yli sadan kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen allekirjoittanut kiusaamisen kitkemiseksi pitäisi tehdä kaikki ja pitää tehdä kaikkeen kiusaamiseen pitää puuttua ja keinoja pitää käyttää mutta yksi tärkeä laki meiltä itse asiassa tämän kansalaisaloitteenkin jälkeen puuttuu ja se on se että koulukiusaamista ei ole kirjattu yksiselitteisesti lakiin omana rikoksena suomen laissa ei siis varsinaisesti säädetä koulukiusaamista rikokseksi omana rikosnimikkeenä ja tämä osaltaan on johtanut siihen että kiusaamista ei aina ajatella rikoksena usein oppilaiden ja opettajienkin keskuudessa toisen loukkaaminen esimerkiksi sanoin ajatellaan jopa vain huonoksi käytökseksi tein viime kaudella ja taisin tehdä jo edelliselläkin kaudella lakialoitteen koulukiusaamisen kriminalisoimiseksi olen sen tälläkin kaudella uusimassa ja siinä nimenomaan esitetään että rikoslain lukuun tehtäisiin oma kirjaus koulukiusaamisen kriminalisoinnista itse asiassa nämä koulukiusaamisen muodot löytyvät meidän laista mutta ne löytyvät monista eri kohdista ja tässä ne koottaisiin yhdeksi esitykseksi rikosvastuun ikärajahan suomessa on on viisitoista vuotta viisitoista vuotta täyttänyt voidaan siis tuomita rikoksesta rangaistukseen kiusaaja voi siis saada tuomion jos hän on viisitoista vuotta täyttänyt jos kiusaamiseen on syyllistynyt useampi kiusaaja lain mukaan heitä rangaistaan rikoksentekijöinä myös yllyttäjä voidaan tuomita kuten rikoksentekijä alle viisitoista vuotiaiden kohdalla rikosvastuullisuuden ikäraja ei täyty joten heidän kohdallaan asiat käsitellään kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa sen sijaan vahingonkorvausvastuulla ei ole itse asiassa ikärajaa joten myös alle viisitoista vuotias kiusaaja voidaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia kiusaamisen uhrille jolle on aiheutettu vahinkoa arvoisa puhemies esitin neljä toimenpidettä joista yksi oli tämä koulukiusaamisen kriminalisointi toisena opettajamitoitus mistä edustaja kivisaarikin puhui eli riittävät resurssit kouluihin opettajille aikaa tehdä perusopettajan työtä ja puuttua nähdä kokea ne tilanteet huolellisesti

tai koulutuksenjärjestäjä voisi joutua vastuuseen siitä että ei ole riittävästi tehty toimenpiteitä kiusaamiseen puuttumiseksi se voisi pakottaa tai ainakin kannustaa tekemään enempi kuin tällä hetkellä tehdään arvoisa puhemies annan täyden tuen

arvoisa puhemies kiitos myös omasta puolestani kansalaisaloitteen ja allekirjoittajille tärkeään asiaan tarttumisesta sekä monista hyvistä puheenvuoroista tässä salissa koskien muun muassa kouluyhteisöjen kehittämistä läsnäoloa lasten arjessa perheiden tukemista ja lapsiperheköyhyyden torjuntaa nuorten syrjäyttäminen tai syrjään joutuminen on yksi suomen suurimmista ongelmista lasten ja nuorten hyvinvointiin ja etenkin mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavalla tavalla ja jokainen tapaus jossa koulurauha kiusaamisella rikotaan on liikaa syitä syrjään joutumisen taustalla on lukuisia kaikki yhtä lailla olennaisia ja monet niistä olisivat ratkaistavissa jos niin haluamme kiusaaminen on inhimillinen tragedia joka voi jättää jäljet loppuelämäksi monesti siihen liittyy henkistä tai fyysistä väkivaltaa ei tule hyväksyä ja toisaalta vaikka tekoja ei ole tarpeen hyväksyä tai silittää myötäkarvaan myös kiusaajan toiminnan taustalla piilevien ongelmien tunnistaminen niihin puuttuminen ja niissä auttaminen on tarpeellista jokaisella aikuisellakin on vastuu toimia kiusaamista vastaan niin kodeissa työpaikoissa kuin erilaisissa yhteisöissä silläkin on merkitystä miten kohtelemme toinen toisiamme ja kanssaihmisiä julkisessa keskustelussa arvoisa puhemies nuorten syrjäyttämiseen koulukiusaamiseen ja pahoinvointiin on etsittävä sekä lainsäädännöstä että käytännön tekemisen tasolta hallitusohjelma luo kelpo pohjan tähän muutamia poimintoja kiusaamiselle asetetaan nollatoleranssi tavoitteena on että jokaisessa koulussa on osaamista tunnistaa kiusaaminen ja myöskin valmiudet puuttua siihen samalla on vahvistettava oppilaiden ja opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia kouluyhteisöissään toimivan ja kaikki mukaan ottavan yhteisön rakentamiseen tarvitaan kaikkia sen jäseniä koulupäivien yhteyteen tuodaan maksuttomia harrastusmahdollisuuksia jotta ihan jokaisella lapsella ja nuorella olisi aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen harrastukset tuovat elämään iloa onnistumisia ja oman yhteisön johon kuulua ja jonka osana kasvaa toisaalta on tärkeää tunnustaa että lasten ja nuorten jaksamisen ja mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet meidän on pystyttävä varmistamaan että jokainen saa tarvitsemaansa apua ja tukea ajoissa siksi kouluterveydenhoitajien psykologien ja kuraattoreiden määrää lisätään peruskouluissa lukioissa ja ja ammatillisissa oppilaitoksissa mutta kuten sanottua pelkällä lainsäädännöllä nämä ongelmat eivät vielä ratkea arvoisa puhemies tarvitaan myös hyviä käytäntöjä oikeanlaista osaamista ja ennen kaikkea ammattilaisille aikaa tehdä työnsä hyvin olla läsnä siellä koulun arjessa monessa kouluyhteisössä tehdään tällä hetkellä erinomaista työtä yhteisöllisen opiskeluhuollon parissa mutta aivan liian usein resurssit ovat tiukassa ja aikaa olla läsnä lasten ja nuorten arjessa on aivan liian vähän opiskeluhuollon henkilökunnalla on oltava aidosti mahdollisuus olla osa kouluyhteisöä ei vain yhtenä päivänä viikossa silloin tällöin tämä auttaisi siihen että jokainen koulun aikuinen tietäisi millaista tukea ja apua yhteisössä on tarjolla saatavissa myös sinne luokkahuoneeseen ja toisaalta tekisi näistä tukea tarjoavista välittävistä aikuisista tuttuja myöskin koulun lapsille ja nuorille näin ei tällä hetkellä läheskään kaikissa paikoissa ole hyviä kokemuksia on saatu myös mielenterveysosaamisen tuomisesta kouluihin tällaisten mallien avulla yhä useammalla kouluyhteisön aikuisella olisi valmius tukea mielenterveystaitojen opettelua tunnistaa erilaisia oireita tarjota tukea ja ohjata tarvittaessa avun äärelle tämän tulisi olla kiusaamisen sijaan arkipäivää joka puolella suomea arvoisa puhemies kansalaisaloite tarttuu erittäin tärkeään asiaan josta ei voida yhteiskunnassa ja politiikassakaan puhua liikaa tämä luo meille tärkeän tilaisuuden keskustella siitä mitkä keinot ovat vaikuttavimpia ja akuuteimpia tähän asiaan tarttumisessa aloitteessa esitetään että jokaisesta koulusta tulisi löytyä yksi henkilö jolla olisi niin sanottuja terapeuttisia valmiuksia ajatuksesta aloitteen taustalla aivan samaa mieltä mielenterveysosaamista tulisi levittää nykyistä laajemmin lasten ja nuorten arkiympäristöön ja helposti lähestyttäviä aikuisia tulisi löytyä riittävästi niin pienistä kuin suuristakin kouluista uuden ammattiryhmän perustamisen sijaan mikäli aloitteessa tällaista on tarkoitettu ajattelen että itse asiassa ihan jokaisella kouluyhteisön aikuisella tulisi olla valmiudet toimia kansalaisaloitteessa esitettynä välittävänä aikuisena

tulee löytyä siellä kouluyhteisössä jokaisena päivänä meidän tulisi varmistaa sekä valtakunnallisessa että paikallisessa päätöksenteossa että kouluterkkareita psykologeja ja kuraattoreita on riittävästi ja että heillä on tosiasiallisesti mahdollisuus tehdä työnsä hyvin toimia osana kouluyhteisöä ja toteuttaa sitä yhteisöllistä opiskeluhuoltoa

arvoisa puhemies koulukiusaaminen on valtava ongelma suomessa viimeisimmässä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemässä kouluterveyskyselyssä yli seitsemän prosenttia neljännen ja viidennen luokan oppilaista vastasi että heitä kiusataan koulussa vähintään kerran viikossa yläasteella ja ja toisella asteella se hieman vähenee mutta on edelleenkin keskimäärin viisi pilkku viisi prosenttia kiusaamisesta on pitkään on kehitetty kiva kouluja ja oppilashuoltoa mutta mikään ei muutu syyllisiksi esitetään vaihtelevasti vanhempia opettajia kiusattua oppilasta itseään tai niitä kiusaajaoppilaita oppaat ja ohjeet toimintamalleiksi eivät tässä asiassa riitä se on nähty opettajat ovat väsyneitä vanhemmat neuvottomia ja koulukiusatut lapset ja nuoret epätoivoisia ahdistus ja yksinäisyys ja jossakin vaiheessa mieli järkkyy kiusattu jätetään ulkopuolelle yksin joskus hän yrittää viimeiseen asti miellyttää kiusaajiaan päästäkseen kaveriporukkaan ja kun näin ei tapahdu saattavat seuraukset olla karmeita kansainvälisissä tutkimuksissa kiusaamiseksi joutumisen on todettu yli kaksinkertaistavan itsemurhariskin viimeisen kymmenen vuoden aikana alle kaksikymmentäviisi vuotiaita kuoli suomessa itsemurhiin yli sata henkilöä kuinka monta heistä oli kiusaamisen uhreja sitä emme tiedä voimme vain arvailla mielenterveyspalvelut ovat tällä hetkellä ylikuormitettuja ja ja avun saaminen vaikeaa onko tämäkin seurausta pitkään jatkuneesta kiusaamisesta

kuten tässä käsittelyssämme olevassa aloitteessa todetaan niin tutkimusten mukaan suomessa on jo lähes seitsemällekymmenelletuhannelle alle kolmekymmentä vuotiasta syrjäytettyä ja heistä vuosittain aiheutuvat kulut valtiolle ovat valtavat lähes yksi pilkku viisi miljardia euroa arvoisa puhemies kouluissa tarvitaan nyt apua olemme nähneet että ei pystytä nykyisillä resursseilla ja taidoilla ratkaisemaan kiusaamisen katkaisu aikaisessa vaiheessa on elintärkeää monelle lapselle nuorelle opettajalle ja vanhemmalle sekä koko suomalaiselle yhteiskunnalle kiusaamista ehkäisevien käyttäytymismallien ja asenteiden luominen täytyy aloittaa siellä mistä se lähtee liikkeelle nyt käsillä oleva kansalaisaloite on mielestäni erittäin hyvä ja ajankohtainen kiitos siitä edustaja koposelle ja kaikille aloitteen allekirjoittaneille se ansaitsee meiltä kattavan valmistelun ja esityksen lainsäädännöstä tai toimenpiteistä joilla varmistetaan että jokaisella alakoululaisella on mahdollisuus puhua ongelmista ongelmista terapeuttisia valmiuksia omaavan aikuisen kanssa aina ja heti kun sille on tarvetta

arvoisa herra puhemies hänet jätettiin pois porukasta tönittiin lähetettiin törkyviestejä mollattiin sosiaalisessa mediassa naureskeltiin toisten kuullen pilkattiin vakaumusta peloteltiin ja uhkailtiin lyötiin kun koulussa ei saatu kiusaamista kuriin poika päätti toimia hän teki iltapalalla itselleen vaivihkaa eväät ja lähti aamulla tavan mukaan kouluun vasta kolmantena päivänä koululta soitettiin vanhemmille että poikaa ei ole näkynyt poika löytyi metsään kyhätystä majasta jonne hän oli vetäytynyt kännykkänsä kanssa koulupäivien ajaksi koulussa ryhdistäydyttiin poika sai ammattiapua tarvittiin joksikin aikaa rauhoittavaa lääkitystä että uskalsi lähteä kouluun tarvittiin vielä peruskoulun jälkeen kuntouttava kansanopistovuosi jonka aikana sai aloittaa alusta uudessa yhteisössä ja paikkailla peruskoulun aukkoja hän ei ole ainoa olen kohdannut heitä paljon kansanopiston rehtorina ja erityisopettajana reilun kahdenkymmenen vuoden aikana kiusaamisen kitkeminen on vielä kesken edustaja koposen tekemä kansalaisaloite puuttuu oikeaan asiaan on hyvä että tästä nyt keskustellaan perustuslain mukaan lapsia ja nuoria on kohdeltava koulussa tasa arvoisesti yksilöinä oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista koulun aikuisten niin opettajien terveydenhoitajien koulukuraattorien kuin koulupsykologien ja kaikkien työntekijöiden yhteinen tehtävä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä koko koulun yhteinen tehtävä on ennaltaehkäistä kiusaamista ja puuttua siihen välittömästi niin kuin olemme kuulleet terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keväisen kyselyn mukaan koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa kertoo joutuneensa seitsemän prosenttia peruskoulun ja viidennen luokan oppilaista ja kuusi prosenttia peruskoulun kahdeksas ja yhdeksännen luokan oppilaista vaikka koulukiusaamisen trendi on ollut laskeva jo viimeiset kymmenen vuotta jokainen prosentti on liikaa jokainen tapaus on liikaa tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä on hienoa että hallitusohjelma asettaa nollatoleranssin kiusaamiselle kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi laaditaan toimenpideohjelma oppilaitoksen henkilöstölle oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan koulutusta kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen sitä tarvitaan jatketaan vaikuttavia hankkeita ja laajennetaan hyviä käytäntöjä sitäkin tarvitaan myös syrjivää kiusaamista tunnistetaan ja ennaltaehkäistään ja tämä kiusaamista ehkäisevä ohjelma kehitetään myös varhaiskasvatukseen arvoisa puhemies kansalaisaloitteen esiin nostamia asioita voidaan toteuttaa monessa kohden luontevana osana hallitusohjelmaa kun pidämme koko suomen kouluverkon kattavana eikä

koulujen anneta karata liian kauaksi kotoa oppilaitosten verkossa toimii monenkokoisia kouluja aivan pieniin kouluihin ei liene mahdollista palkata omaa terapeuttista tukea antavaa työntekijää jos pidämme koulut ihmisen kokoisina emmekä keskitä lapsia ja nuoria liian suuriin koulutustehtaisiin tunnemme oppilaat paremmin ja kiusaamisen ehkäiseminen on helpompaa siihen tarvitaan koulujen välistä kaikkien työntekijöiden ja järjestöjen tekemää yhteistyötä jossa panostetaan koulun hyvään ilmapiiriin viihtyvyyteen yhteisöllisyyteen oppilaskunnan osallistavaan toimintaan kerhoihin ja yhteiseen harrastustoimintaan onnistumisen kokemukset ja vastuun saaminen ovat parasta syrjään jäämisen ja syrjäytymisen ehkäisyä hyvässä ilmapiirissä huolehditaan myös toisista kuten tässä salissa on tänään moneen kertaan todettu meidän tulee huolehtia riittävistä mielenterveyden palveluista

on selkeä tarve lisäksi on syytä muistaa että kaikkeen ei myöskään tarvita terapiaa kiusaamista voidaan ehkäistä myös arkisin toimin siihenkin tarvitsemme toki riittävät resurssit että opettajat ja kaikki koulujen työntekijät voivat hyvin ja jaksavat huolehtia kannustaa ja ohjata lapsiamme ja nuoriamme meille on kaikille tärkeää että lapsemme ja nuoremme voivat hyvin mahtavaa että opetushallitus laatii parasta aikaa kiusaamisen vastaisen työn opasta ja siihen sisältyy myös tämä nettikiusaaminen myöskin opetushallitus toimii kaikkea voi kuitenkaan antaa koulun tehtäväksi tuetaan perheitä niiden olosuhteita rakennetaan perhe ja lapsiystävällistä suomea arvoisa puhemies kertomukseni poika voi hyvin koskaan ei ole liian myöhäistä auttaa ja poika teki kuulemma hiljattain jääkiekossa komean maalin

hienoa edustaja hopsu

arvoisa puhemies hyvät edustajat kiitos aloitteen jättäjälle tärkeän yksinäisyys ja koulukiusaamisasian nostamisesta koulukiusaamisen vaikutusten on todettu jatkuvan läpi elämän ja näkyvän muun muassa pitkittyneen työttömyyden yhtenä taustatekijänä lapsuus ja nuoruus on tärkeää persoonan ja itsetunnon rakentumisen aikaa ja on äärimmäisen tärkeää että varhaiskasvatuksesta lähtien pystymme tarjoamaan turvallisen kasvuympäristön jokaiselle kunnissa on eri tavoin pystytty ehkäisemään kiusaamista ja kouluväkivaltaa yhtenäisiä ja riittäviä toimia tarvitaan kuitenkin yhä puuttumiskynnyksen pitää olla entistä alhaisempi ja väkivaltaan koulussa tulee suhtautua yhtä tiukasti kuin väkivaltaan missä tahansa muussa ympäristössä hallitusohjelmassa otetaan asiaan painava kanta siellä todetaan asetetaan nollatoleranssi koulukiusaamiselle ja tarjotaan oppilaitosten henkilöstölle sekä oppilaille ja opiskelijoille kiusaamisen tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen liittyvää koulutusta otetaan huomioon myös syrjivän kiusaamisen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy laajennetaan hyväksi havaittuja käytäntöjä valtakunnallisesti ja turvataan vaikuttavien hankkeiden jatko kehitetään varhaiskasvatukseen kiusaamista ehkäisevä ohjelma lisäksi todetaan laaditaan toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi suomessa on olemassa hyviä toimintamalleja kuten kiva koulu toiminta joka muun muassa opettaa ryhmälle taitoja puuttua kiusaamiseen menemällä kiusatun puolustukseksi ja tueksi tai esimerkiksi verso vertaissovittelutoiminta joka opettaa lapsille ja nuorille erimielisyyksien ratkomista siinäkin tarvitaan toki aikuisen tukea kiusaaminen yksinäisyys ja syrjäytyminen tai syrjäyttäminen eivät välttämättä näy kiireiselle opettajalle luokkakaverit tilanteen kuitenkin yleensä tuntevat on tärkeää että koulun oppilashuolto toimii ja on matalalla kynnyksellä helposti kiusatun tai yksinäisen oppilaan saavutettavissa myös opettajilla ja

tulisi olla helppoja tapoja ottaa kiusaaminen puheeksi ja työkaluja käsitellä aihetta erityinen ongelma kouluissa on opettajien ja aikuisten kiire ajanpuute kasvaneet oppilasmäärät integroidut oppilaat ilman riittäviä tukitoimia ja kieltä opettelevat lapset vaativat kaikki oman huomionsa aikaa puuttuu että kiusaamiseen pystyttäisiin riittävän pontevasti puuttumaan oppilas ja opiskelijahuoltolaissa koulun oppilashuoltotoimista säädetään kattavasti valitettavasti lain soveltaminen ei ole ollut tasalaatuista karvi koulutuksen arviointikeskus toteutti tuolloin kaksi ja puoli vuotta voimassa olleen lain toteutumisesta selvityksen selvitys osoittaa lailla olleen kokonaisuutena myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin kaikilla kouluasteilla selvityksen mukaan lain mukaiset toimintatavat eivät kuitenkaan ole vielä juurtuneet koulu ja oppilaitosyhteisöissä kattavasti haasteena ajanpuutteen lisäksi opetushenkilöstön opiskeluhuollollisen osaamisen puute sekä kaikkia opiskeluhuollon toimijoita koskeva lain soveltamisohjeiden huono tuntemus minkä lape koulutuskierrokset osoittivat opiskeluhuoltopalvelut saadaan selvityksen mukaan pääsääntöisesti määräajassa mutta saatu tuki koetaan riittämättömäksi koulupsykologeja on palkattu lain myötä lisää mutta vajetta suosituksiin nähden on silti yhä niin kuraattoreiden psykologien kuin kouluterveydenhoitajienkin osalta psykologi ja kuraattoripalvelut on järjestetty kirjavasti kaikissa kouluissa heitä ei ole tämä ei edistä oppilaantuntemusta tai oppilaan näkökulmasta matalaa kynnystä kertoa huolistaan ja saada niihin apua

johtamisen puutteesta lisätoimia tarvitaan pian

arvoisa puhemies välillä aina pohdiskelen sitä asiaa kuinka me olemme tulleet elämässä sellaiseen tilanteeseen että me joudumme tekemään oppaita sitä varten että me osaisimme olla ihmisiä toinen toisillemme että me osaisimme kulkea sillä kuuluisalla ihmisyyden valtatiellä kumppaneina ja elämäntovereina ilman että läiskittäisiin toisiamme sanan säilällä tai nyrkeillä kun minä katselin tätä kansalaisaloitetta niin tausta ajatushan on aivan loistava se herättää meidät miettimään niitä ydinkysymyksiä miten me pidämme huolta kaikkein heikoimmista kaikkein pienimmistä joilla ei ole vielä juridista osaamista ja mahdollisuutta puolustaa omia oikeuksiaan aikuisten pitäisi kyetä siihen samanaikaisesti kuulen ne sanat että me tarvitsisimme lisää resursseja lisää toimijoita lisää ihmisiä lisää fiksuja aikuisia varmasti näinkin mutta siitä herää kysymys ovatko olemassa olevat resurssit riittävän fiksusti kaikkien käytössä ja pystytäänkö niitä hyödyntämään onko meillä matalan kynnyksen palveluita ja ennalta ehkäisevää työtä silloin kun itse olin koulussa niin tuntui että siellä oli paljon vähemmän henkilökuntaa suhteessa mutta meillä oli esimerkiksi talonmies joka piti muuten huolen siitä että koulurakennus ei märäntynyt käsiin kun kattokourut oli tyhjennetty ja luokkatiloja tuuletettiin ja pidettiin perusasioista huolta se samainen talonmies yksi sosiaalisesti erittäin taitava ihminen piti jöötä myöskin koulun pihalla siellä ei remuttu toisten vaatteissa siellä ei haukuttu hän kiersi sinnikkäästi oman harjansa kanssa olipa siellä välillä harjattavaa eli ei meidän nuorten lasten parissa kyseli vähän miten menee ja myöskin puuttui siihen jos jotakuta kiusattiin tai ei otettu leikkeihin mukaan me jokainen voimme puuttua jokainen voimme tehdä mutta välillä tuntuu että me kaikki haluamme ulkoistaa sen jos joku toinen hoitaisi sen asian mihin meidän jokaisen pitäisi osallistua millaiseen maailmaan meidän ja nuoret kasvavat minä tuossa mietin että tulisipa televisiostakin joskus ohjelma joka ehkäisisi kiusaamista ei vain vahvistaisi niitä elementtejä mitkä tänä päivänä myöskin altistavat ja ajavat kiusaamiseen me elämme valtavan ulkonäkökeskeistä aikaa ja jos sattuu istahtamaan television ääreen mitä ei kyllä voi suositella tehtäväksi niin sieltä tuutista tulee kummallisesti kaikennäköistä hyvin ulkonäkökeskeistä ja myöskin aika huonokäytöksiseen elämään ohjaavaa ohjelmaa sillä mietinkin että siinä missä me puhumme täällä meidän pitäisi keskustella myöskin mediaväen kanssa siitä mitä tänä päivänä tuotetaan ja minkälaista viestiä se antaa meidän lapsille ja jos lähdetään siitä että kaikkien pitää olla mallimitoissa ja ulkonäkö on se ykkösjuttu niin myöskin aika usein lasten kanssa keskustellessa törmää siihen että kouluelämässä niin kuin työelämässäkin tänä päivänä törmätään ulkonäköön liittyvään kiusaamiseen olemukseen siihen miltä näytät minkäkokoinen olet ne ovat ihan niitä peruskysymyksiä mitkä minun mielestäni lähtevät jo kotoa osaammeko me käyttäytyä olemmeko me oppineet ne rajat mitä ei ylitetä toisten kanssa elettäessä mikä on peruskohteliaisuutta ja mikä on huonoa käytöstä meillä on yhteinen vastuu meidän maailmastamme meidän yhteiskunnastamme ja yhteisistä asioistamme mutta tuntuu että yhteiset pelisäännöt ovat hukassa asioihin puututaan varhaisesti varmaan niin että meistä jokainen pitää huolta omassa lähipiirissään ja elinympäristössään siitä että tulevaisuuden toivot saavat myöskin sitä oppia miten me elämme toinen toistemme kanssa muutoin me olemme toivottoman tilanteen edessä siinä kysymyksessä että aina pitäisi vain lisätä resursseja tuoda lisää rahaa ottamatta huomioon sitä että myöskin olemassa olevia systeemejä voidaan ravistella tehdä asioita toisin ja haastaa koko sitä järjestelmää missä me elämme tässä on moni kollega sanonut hyvin viisaasti siitä että kun meillä on valtavasti kaikennäköisiä kokeiluita kaikennäköisiä hyviä toimintamalleja niin kuinka voi olla että suomessa vielä vuonna kaksituhattayhdeksäntoistakaan niitä ei monisteta niitä ei viedä käytäntöön eri paikkakunnilla eri alueilla vaan aloitetaan uusia kokeiluja joihin laitetaan jälleen kerran uusia miljoonia me emme ilmeisesti osaa oppia siitä mitä me olemme aiemmin tutkineet ja ja aiemmin tehneet tai onko se sitä suomalaista kateutta että me ottaa sitä oppia käyttöön kun harmittaa että pirulainen jos keuruulaiset tai keravalaiset tai seinäjokelaiset tai jotkut muut keksivät sen ensin meillä pitää keksiä pyörä uudestaan eli keskitytään olennaiseen mietitään mitä on jo olemassa mitä voitaisiin monistaa ja tehdä on paljon malleja niin kuin mainitsin jo aikaisemmin esimerkiksi sen tornion mielenterveyspalveluiden mallin jossa olemassa olevalla resurssilla samalla rahalla on saatu jonot purettua ja ihmiset hoidettua lapset ja nuoret pääsevät palveluihin samalla tavalla kuin myöskin aikuiset ei tämä ole mahdotonta mutta pitää pystyä päättämään että me teemme asioita myöskin toisella tavalla ja ehkäpä joskus kannattaisi koulumaailmaan vielä palauttaa se perinteinen talonmies saattaisi olla että meillä olisi vähemmän sisäistä rapautumista ja lisäksi myöskin niitä ihmisiä jotka puuttuvat aikuisina henkilöinä nuorten ja lasten väleihin ja siihen elämään millä tavalla me toisiamme kohtelemme toivoisin että me kykenisimme rakentamaan yhteiskuntaa jossa me emme tarvitse erillisiä oppaita siihen miten me olemme ihmisiä toinen toisillemme kiitos

monet lapset voivat tänä päivänä todella huonosti monestakin eri syystä jotka ovat tulleet monessakin puheenvuorossa esille tässä tänään tämä on todella huolestuttavaa ja jokaista lasta pitää auttaa yksilöllisesti esimerkiksi hoidon kautta mutta myös olemalla vain läsnä jotta lapsi tuntee turvallisuutta koulukiusaaminen on olennainen osa monen lapsen huonovointisuutta koulukiusaaminen on vähän niin kuin rikkaruoho se pulpahtaa esille tasaisin väliajoin joskus koulukiusaaminen on aina läsnä valitettavasti jokainen tapaus on liikaa itsellänikin on kokemusta koulukiusaamisesta käydessäni peruskoulua joten myös minä tiedän miltä voi tuntua tulla koulukiusatuksi edustaja kauniston mainitsema seuratoiminta urheilu ja myös uusi kaveriporukka pelastivat minut silloin myös luokanopettajana olen ratkonut monta koulukiusaamistapausta kouluympäristön lisäksi kiusaaminen valitettavan yleistä sosiaalisessa mediassa tähän vanhempien ja yhteiskunnan on todella haasteellista puuttua

arvoisa puhemies on todella tärkeää että kouluympäristössä on eri ammattikuntien osaajia alueelliset erot ovat todella suuret ja suuri haaste on myös koulupsykologien ja kuraattoreiden saatavuus muun muassa niitä

arvoisa

puhemies jaan kyllä jo lähes kaikkien edustajien esille tuomat näkökulmat tästä kansalaisaloitteesta asia minkä vuoksi kansalaisaloite on tehty on äärimmäisen tärkeä ja siitä erityiskiitos kansalainen koposelle meidän tässä salissa pitää pitää olla rakentamassa sellaista suomea jossa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus käydä koulua turvallisessa ja motivoivassa ympäristössä siksi esimerkiksi koulukiusaamisen vähentämiseksi meillä on vielä runsaasti työtä tehtävänä toisaalta on päivänselvää että yhden keinon sijasta me tarvitsemme koko joukon erilaisia ratkaisuja joilla lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy täällä salissa on tullut esiin upeita keinoja joita voisimme jatkossa kyllä jalostaa täällä eduskunnassa tästä syystä siis kansalaisaloitteessa esille nostettu yksi keino ei yksin riitä vaikka hyvä onkin näin olympiakomitean seurapaitapäivänä nostan tässä esille esimerkiksi harrastusten tärkeyden lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääjänä ja vaikkapa kiusaamisen vähentämisen keinona harrastukset ja liikunta ovat tärkeitä paitsi fyysinen kunnon ja hyvinvoinnin edistämisessä lapsen sosiaalisten taitojen ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistämisessä ikävä kyllä lasten oikeus harrastuksiin ei toteudu tämän päivän suomessa esimerkiksi taloudellisista syistä siksi me kokoomuksessa olemme ajaneet jo pitkään ehdotusta harrastustakuusta jonka puitteissa jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen ilmeisesti hallitus on tarttumassa ehdotukseemme ja hyvä niin toivon mukaan myös muita puolueita tulee mukaan ja on halua tukea tätä tavoitetta

arvoisa rouva puhemies minäkin yhdyn kiitoksiin tästä aloitteesta ja on ollut ilo kuunnella keskustelua tänään kuuntelin sitä osan aikaa myös tuolta huoneestani muita töitä tehdessäni mielestäni täällä on käytetty erittäin tärkeitä puheenvuoroja hyvässä hengessä yli oppositio hallitus rajan ja toivon että näillä puheilla on myös ihan käytännön vaikutusta ja ennen kaikkea nyt tuonne opetusministeriön hallinnonalalle ja vaikka opetusministeri ei nyt enää ole täällä läsnä niin haluan silti välittää hänelle kiitokset siitä että hän kuitenkin oli osan aikaa täällä ja osallistui keskusteluun se on mielestäni

kun puhutaan lasten ja nuorten syrjäytymisestä niin ei voi sivuuttaa myöskään perheen merkitystä ja sen takia haluan tästä näkökulmasta muutaman muutaman ajatuksen sanoa täällä on mainittu myös islannin malli jossa on oleellista juuri se että perhe on mukana siinä nuorten ja lasten lasten arjessa ja että lapsilla on on harrastuksia vanhemmat tietävät missä he ovat ja myös kotiintuloajat ovat yksi keskeinen elementti tuossa islannin mallissa jossa vanhemmat voivat sitä kasvatusvastuutaan sitten ikään kuin kollektiivisesti myös toteuttaa meillä myös tutkimuksista tiedetään että lasten ja nuorten valvomaton ajankäyttö on selvästi yhteydessä sekä päihteiden käyttöön että koulumenestyksen heikkenemiseen on todettu että esimerkiksi huumekokeiluja pystytään parhaiten estämään sillä että vanhemmat valvovat lastensa menoja ja tuntevat lasten kaverit aikuisten omat valinnat ja oma esimerkki vaikuttavat vielä puheitakin enemmän esimerkiksi tyttöjen alkoholinkäyttö korreloi vahvimmin äidin omaan alkoholin käyttöön eli raittiiden äitien tyttäret ovat todennäköisimmin myös raittiita on myös huomattava se että me elämme voimakkaiden arvomurrosten aikaa jotka haastavat perheen nuoret eivät tänä aikana niinkään elä arvotyhjiössä vaan pikemminkin keskenään ristiriitaisten arvojen viidakossa median vanhempien ja koulun viestittämät arvot usein näyttäytyvät kaksinaismoraalina puheissa viestitään yhtä teoissa toista esimerkiksi väkivaltaa paheksutaan myös ruumiillista kuritusta aivan oikein mutta silti media pursuaa väkivaltaviihdettä nuoria valistetaan päihteiden vaaroista vakuuttaen että elämä on parasta huumetta silti aikuisten maailmassa juhlimiseen yhdistetään itsestään selvästi humalajuominen ihmisarvo on kaikkien julistusten lähtökohta mutta kyllä sieltä lasten ja nuorten näkökulmasta tämä aikuisten maailma näyttäytyy myös elämän tuhoamisena pettämisenä hylkäämisenä uskottomuutena

itse asiassa mikään viranomais ja palvelujärjestelmä ei lopulta voi korvata perhettä kasvattajana jos perhe ei suoriudu tehtävistään niin yhteiskunta ei suurillakaan panostuksilla pysty täysin

tässä pystyy varsin hyvin kouriintuntuvasti nyt näkemään minkälaista jälkeä ja minkälaisia haavoja kiusaaminen voi aiheuttaa ja kuinka pitkään ihminen niitä joutuu sisällään pitämään tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä

hyvin usein kun tällaisia aloitteita kiusaamiseen ja syrjäytymiseen liittyen esitetään todetaan että yhdellä toimenpiteellä ei ratkaista mitään aivan sama onko kyse kiusaamisesta syrjäytymisen ehkäisystä lasten ja nuorten mielenterveysongelmista reaktiot ovat hyvin samanlaisia tämä

että niissä aloitteissa ja esityksissä ei missään kohtaa niin edes väitetä haluaisin että nämä puheet vihdoinkin lopetettaisiin ja oikea tekeminen aloitettaisiin nämä ongelmat ovat hyvin monimutkaisia ja monisyisiä ja siksi pitää olla runsaasti erilaisia työstämiseen vain sillä tavalla voidaan saavuttaa tuloksia tehokkailla ja monipuolisilla keinoilla tämän keskustelun yhteydessä on noussut esiin tekemäni toimenpidealoite niin sanottu ruotsin malli jossa kiusatulla on mahdollisuus hakea korvauksia koulutuksen järjestäjältä mikäli kiusaamiseen ei ole puututtu riittävän tehokkaasti tämä toimintatapa on käytössä myös norjassa ja siellä tuomitut korvaukset ovat aivan eri luokkaa kuin ruotsissa muun muassa lillehammerissa korvauksia on on tuomittu maksettavaksi jopa kolmesataatuhatta euroa millaista se syrjäytyminen sitten oikeasti on poliisin töissä olen joutunut kohtaamaan tämän ilmiön lukemattomia kertoja mieleeni nousee eräs tapaus jossa saimme tietää että eräs nuori mies uhkaa

ja löydämme tämän miehen asunnon rappusilta ase kädessään käy ilmi että tuo ase on ilmapistooli mutta nuori mies on täysin tosissaan asiansa kanssa hän kertoo että elämässä ei ole yhtään mitään ei yhtään mitään kaikki on mennyttä ja lähin omainenkin on

hänen asunnossaan ja olen käynyt aika usein syrjäytyneiden asunnoissa ja oli tietynlainen mielikuva siitä millainen tämä asunto on tämä poikkesi täysin niistä asunnoista ja siellä ei ole mitään muuta kuin patja lattialla ei edes roskia ja yleensä nämä asunnot ovat täynnä roskia kun millään ei ole mitään väliä roskapussiakaan ei ole viety pitkään aikaan pois voidaan nyt hetkisen aikaa miettiä sitä millaista on tuon nuoren ihmisen elämä kun ei ole mitään kun

kyselin häneltä sitten että mitenkä tähän tilanteeseen on päästy ja oletko sinä apua saanut niin hän totesi että mielenterveyspalveluihin hänellä ei ole mitään asiaa jonot ovat niin pitkät ja osastollekaan

käsittämätöntä ajatella että meillä tässä hyvinvointivaltiossa voidaan elää tällä tavalla että meillä on täällä nuoria ihmisiä jotka elävät tämmöistä elämää

tämä kansalaisaloite mahdollistaa monien eri keinojen ja toimenpiteiden soveltamisen hienolla tavalla ja samalla se mahdollistaa muutamia ratkaisevan tärkeitä toimenpiteitä jotka lasten ja nuorten syrjäytymisen ja mielenterveysongelmien hoitamisesta puuttuvat varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut tämä kaikki tapahtuisi juuri siellä missä ongelmia on helpointa havaita ja missä avun tarjoaminen on parhaiten tehtävissä kouluissa

tarvittavien resurssien puutteen vuoksi

sitä helpompi niihin on puuttua ja sitä pienemmillä vahingoilla selvitään alkuvaiheessa hyvä tuloksellinen kohtaaminen keskustelu saattavat riittää toisin sanoen silloin voidaan vähälläkin pärjätä liian usein tämä jää tapahtumatta ja ongelmat pääsevät kohtuuttomiin jopa elämää tuhoaviin mittasuhteisiin arvoisa rouva puhemies tämä kansalaisaloite on todellinen tulevaisuusinvestointi joka maksaa itsensä takaisin lukemattomilla tavoilla ja kertoimilla kiitän siitä edustaja koposta

arvoisa puhemies läski homo hyypiö tällaisin sanoin jotkut lapsistamme leimaavat koulukaverinsa ja paljon pahemminkin sanoin ei haukku haavaa tee sanotaan ikävät kommentit voi joskus jättää omaan arvoonsa jatkuvasti kuultuina ne saavat kuitenkin aikaan syvät haavat sydämeen lapsi alkaa itsekin uskoa että on vääränlainen ja huono moni lapsi joutuu kouluaikana kiusatuksi peruskoulussa jatkuvan kohteeksi joutuu joka kymmenes oppilas satunnaisesti useampi tuhansissa kodeissa murehditaan kesälomien loppuessa sitä ettei lapsi halua mennä kouluun kiusattavaksi kiusaamiseen puuttumista on aivan viime vuosiin asti pidetty hankalana on jopa ajateltu että lasten välisiin nahisteluihin ei aikuisten kannata puuttua onneksi asenteet ovat muuttuneet pahimmillaan kiusaamisen seuraukset jatkuvat läpi kiusatun elämän koulukiusatun voi olla vielä aikuisenakin vaikea luottaa ihmisten hyväksyntään ja uskoa olevansa hyvä sellaisena kuin on kiusattu voi oireilla monella tavalla syömishäiriöt univaikeudet pelot kivut tai masennus voivat kaikki olla oireita kiusaamisesta usein kiusaamisen esiastetta ryhmästä poissulkemista ilmenee päiväkodissa ennen kuin lapset omaksuvat selkeitä kiusaajan tai kiusatun rooleja pitää aikuisten ohjata lasta hyväksymään erilaisuutta ja ottamaan kaikki mukaan kodilla on kasvatusvastuu tässäkin asiassa on myös huolehdittava siitä että varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on riittävästi henkilökuntaa jotta jokainen lapsi tulisi huomioiduksi uhrin lisäksi apua tarvitsee myös kiusaaja jonka taustalta löytyy usein perheen sisäisiä ongelmia sosiaalisen median myötä kiusaaminenkin on moninaistunut ja muuttanut muotoaan esimerkiksi instagramissa tapahtuva kiusaaminen nolaaminen ja pilkanteko ovat yhtä lailla kiusaamista kuin koulun pihalla tapahtuva töniminen nimittely tai kaveriporukan ulkopuolelle jättäminen sitä on kuitenkin vaikeampi huomata se tapahtuu aikuisten katseilta piilossa se on kuitenkin kokonaisvaltaisempaa kiusaamista kuin koskaan aikaisemmin kiusaajat tunkeutuvat joka puolelle somen kautta kiusattu ei saa olla rauhassa kiusaajiltaan edes kotona moni vanhempi miettii miten tässä ajassa voi luoda turvapaikan lapselleen vanhemmat tarvitsevatkin siihen tukea ja lapset ohjausta siinä mikä netissä on turvallista ja mikä tuo ongelmia esimerkin voima on valtava jos aikuisella on tapana puhua toisista ikävästi tai nälviä ja haukkua muita lapsi ilmaisemaan itseään samalla tavalla aikuisten toiminta tai kyvyttömyys toimia voivat ylläpitää kiusaamistilannetta tai edesauttaa sen syntymistä hiljainen sivusta seuraaminenkin antaa luvan kiusaamiselle koulukiusaaminen loppuu vasta sitten kun jokainen meistä aikuisista haluaa sen loppuvan opettajat ja kaikki vanhemmat voivat yhdessä rintamassa rintamassa asettaa kiusaamiselle nollatoleranssin lapset tarvitsevat meidät aikuiset kitkemään koulukiusaamisen pois heidän arjestaan vastuu on aikuisten arvoisa puhemies tämä kansalaisaloite tarttuu tärkeään asiaan koulukiusaamisen kitkemisen ratkaisut ovat monisyiset tärkeintä on kuitenkin se että teemme asialle jotain ja päätämme ottaa nollatoleranssin koulukiusaamiseen

arvoisa puhemies

ensinnäkin siitä syystä että tällä aloitteella nyt saatiin aikaiseksi tässäkin salissa sellaista puhetta joka toivottavasti johtaa myöskin siihen että että nähdään oikeanlaisia toimenpiteitä edustaja kristiina salosen mainitseman nollatoleranssin aikaansaamiseksi ja toivottavasti lyhyellä tähtäimellä aikaisemmassa asiantuntijatyössäni jouduin aina pureutumaan juurisyihin kun kohdattiin erilaisia konflikteja tuolla maailmalla ja usein haluttiin myös kuulla asiantuntijoita siitä miten näitä konflikteja pystyttäisiin ratkaisemaan kävin eilen ja toissa päivänä keskustelua sekä oajn että vanhempainliiton että joidenkin edustajien kanssa ja käytiin pikkasen läpi jo olemassa olevaa rakennetta ja miten sen tehostaminen voisi myös mahdollistaa tämän lakialoitteen tavoitteitten saavuttamisen näissä keskusteluissa nämä edustajat totesivat että nykyinen malli on sen näköinen että jos tämä kolmiportaisuus eli tämä tukimalli saataisiin toimimaan niin todellisuudessa muutos olisi mahdollinen tämä juurisyy tälle asialle syrjäytymiselle on se että nyt on liian vähän mahdollisuuksia ja resursseja opettajilla ja kouluilla kohdata se oppilas oikealla tavalla sillä pystyttäisiin näitä näitä konflikteja juurisyitä ja kiusaamista avaamaan opettajilta oaj oli kysynyt riittävätkö nykyiset tuet ovatko ne riittäviä tosiaan onko opettajilla tarpeeksi mahdollisuuksia kohdata näitä erilaisia ongelmia ja kolme prosenttia opettajista vastasi että nykytuet ovat riittäviä tänä päivänä

noin tuhatseitsemänsataa oppilasta keskimäärin noin yhdeksänsataa oppilasta se on valtava määrä nykyään kun katsoo kuinka paljon psykologeja on koulussa ylipäänsä niin siitäkin todetaan että heitä ei ole riittävästi kohtaamaan näitä erilaisia oppilaita samanaikaisesti kun lähdetään sitten avaamaan tätä vyyhteä huomataankin itse asiassa että että lapsi oireilee koska vanhemmat kotona oireilevat ja koulu ei voi puuttua sitten tähän kokonaisuuteen ja siksi tarvitaan monialaisemmin tukea myöskin katsomaan tätä

tuki mitoituksista eli eli säädettäisiin laki joka tarkasti samanarvoistaisi oppilaita sillä että heillä olisi selkeä ja tarkka mitoitus kuinka paljon tukea oppilas saa erityisillä alueilla jos sen lisäksi resurssit kohdennettaisiin oikein niin todennäköisesti saataisiin myös erityisopettajia koulutettua ja palkattua kouluihin nythän kouluihin nythän erityisoppilaiden määrä nousee se on noussut noin viisi prosenttia viisi prosenttia vuodesta kaksituhattayksitoista muistaakseni mutta erityisopettajien määrä on sen sijaan laskenut ja näin ollen nämä asiat eivät todellisuudessa kohtaa siksi tässä ovat asiantuntijat sitten puhuneet että että oppilashuollon täytyisi kyetä nyt vastaamaan olemassa oleviin haasteisiin

jos se resursoitaisiin oikein eli eli tässä kohtaa kuraattoreita psykologeja terveydenhoitajia koululääkäreitä ja erityisopettajia pitäisi palkata lisää heitä pitäisi kouluttaa mahdollisesti lisää ja ja heille ohjata se tuki samanaikaisesti kun näitä luokkien suuria ryhmäkokoja pienennettäisiin ja sitten tosiaan säädettäisiin näistä sitovista mitoituksista sitten vielä itse siihen lakiin ja esimerkiksi tähän terapeutin palkkaamiseen oli tehty keravalla ja muualla lahdesta on on nostettava tällainen keissi lahdessa lahdessa lopetettiin säästösyistä kaikki erityisluokat yhdessä vaiheessa ja tämä tosiaan johti siihen että nimenomaan lahtelaiset lapset eriarvoistuivat muihin muihin nähden nyt tämän päivän kunnilla on jo mahdollisuus tehdä tämän keravan kokeilun kaltaisia asioita jos kunnat haluaisivat todella jo nykylain puitteissa siihen satsata eli eli näin ollen nykyiset lait jo antavat mahdollisuuksia tämän asian kohtaamiseen ja olisi erittäin tärkeätä että se asia todella kohdattaisiin ja todennäköisesti jos saataisiin sitovia mitoituksia valtio ja näin ollen myös kunnat ja koulut olisivat pakotettuja tuottamaan tätä palvelua myöskin lapsille näin pystyttäisiin puuttumaan myöskin näihin juurisyihin jotka liittyvät siihen syrjäyttämiseen syrjäytymiseen eli siihen että koululaiset eivät saa oikeaa tukea tällä hetkellä ei siksi että laissa olisi hirveästi korjattavaa vaan siksi että rahaa ei siihen riitä

arvoisa puhemies kiitos tämän tärkeän aloitteen tekijälle edustaja koposelle ja sen allekirjoittajille siinä kiinnitetään huomiota vakavaan ja laajaan ongelmaan koulukiusaamisen lisäksi lasten ja nuorten ongelmiin tulisi puuttua myös jo koulua aiemmin jolloin voisi päästä kiinni juurisyihin nykyään tilanteet lastensuojelussa pääsevät pääsevät usein liian pitkälle ennen puuttumista jolloin vahvasti vaurioita eikä niinkään tueta varhaisessa vaiheessa perheisiin pitäisi vaikuttaa sekä antaa apua ja tukea jo aikaisemmassa vaiheessa ennen kuin ollaan lastensuojelun tai korjaavassa terapiassa usein haasteita ja ongelmia huomataan jo lastenneuvolassa mutta ei ole keinoja tukea eikä mahdollisuutta ohjata perheitä eteenpäin arvoisa puhemies voisivatko neuvolat seuloa tietyin haastatteluin niin sanottuja riskiperheitä joissa lapsen varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet ovat vaarassa tai ovat jo vaurioittavia lapsen kasvulle ja kehitykselle voisiko lastenneuvolassa olla työntekijöinä esimerkiksi perheterapeutti ja sosiaalityöntekijä jotka voisivat tarjota tukea jo tuossa varhaisessa vaiheessa hyvin matalalla kynnyksellä tällä pyrittäisiin vahvistamaan perheen omia resursseja ennen kuin lisätään työntekijöitä eri tahoihin pahimmillaan tekemään korjaavaa työtä monelta eri taholta tämä tuki ja apu toisi helpotusta perheille ja tukisi lapsen kasvua ja kehitystä siten että esimerkiksi lastensuojelun asiakkuudet vähenisivät vähenisivät jatkossa kuten myös lasten sekä nuorten pahoinvointi ja oireilu ehkä myös mahdollinen tuleva koulukiusaaja olisikin aikaisen puuttumisen johdosta tavallinen tavallinen iloinen ja muiden kanssa toimeen tuleva lapsi kiitos vielä aloitteen tekijälle ja allekirjoittajille lasten ja nuorten puolesta ei voi koskaan tehdä liikaa työtä siksi aloitetta on helppo tukea kiitos

arvoisa rouva puhemies haluan vielä kiittää edustaja laaksoa hänen käyttämästään puheenvuorosta olen itse ollut lähes kaksikymmentäviisi vuotta eduskunnassa ja täytyy sanoa että tämä puhe meni syvemmälle tunteisiin kuin koskaan aiemmin täällä kuulemani kiitän siitä että rohkenitte tuon puheen puheen pitää ja ajattelen että samalla kyllä puhuitte tuhansien koulukiusattujen lasten puolesta tuhansien sellaisten ihmisten puolesta joilla on ollut näitä näitä samoja kokemuksia pidän tätä keskustelua erittäin arvokkaana ja toivon todellakin että tällä on myös vaikutuksensa sitten ihan käytännön päätöksentekoon

arvoisa rouva puhemies käytin varsinaisen puheenvuoroni jo siinä aiemmin keskeytetyssä istunnossa palaan siihen sen verran että tuon keskustelun kuluessa varapuhemies eerola huomautti minua raamatun tuomisesta puhujapönttöön ja toki otan nöyrästi puhemiehen nuhteen vastaan mutta haluan kuitenkin omaksi puolustuksekseni vielä todeta sen että tarkoitukseni ei ollut käyttää tuota kirjaa havaintovälineenä vaan nimenomaan konkreettisena tukiaineistona koska siteerasin tuota kirjaa kirjaa tuossa yhteydessä mutta sitten puhemies haluan vielä nostaa esiin sen seikan mistä käytiin jonkin verran keskustelua jo siinä aiemmin eli kirkon ja valtion suhteista meillähän ei ole enää ollut pitkiin aikoihin vuosikymmeniin valtionkirkkoa mutta kyllä kirkolla ja valtiolla on edelleenkin omat erityissuhteensa ja juuri tämä kirkkolain säätämisjärjestys se että ylipäänsä eduskunnassa keskustellaan kirkkolaista on yksi esimerkki siitä toki sitten toinen esimerkki on tämä valtiovallan oikeus säätää kirkollisverotuksesta sitten toisaalta myös seurakuntien hautaustoimeen ja väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät sekä nostan esiin myös koululainsäädäntöön sisältyvän oppilaan oman uskonnon mukaisen uskonnonopetuksen ja samoin sotilassielunhoidon puolustusvoimissa ja vankilasielunhoidon vankiloissa nyt on käyty keskustelua julkisuudessa tästä oman uskonnon opetuksesta joka muuten mainitaan myös tässä tässä hallituksen esityksessä esimerkkinä näistä valtion ja kirkon erityissuhteista ja itse toivon sitä että jatkossakin ymmärrettäisiin tuon oman uskonnon opetuksen merkitys se on vähän kuin äidinkieli

jotta kykenee opiskelemaan muita kieliä on tärkeä osata sitä omaa äidinkieltään ja samalla tavalla uskonnollisen lukutaidon kannalta on on tärkeää tutustua siihen omaan uskonperintöönsä haluan myös puolustaa

aina ollut aika ajoin uhattuina

mutta toivon että että niiden merkitys ja arvo tunnistettaisiin ja ymmärrettäisiin

arvoisa rouva puhemies haluaisin puheenvuorollani ensisijaisesti ehkä kiittää entistä arkkipiispaa kari mäkistä hän todella avasi minulle lähimmäisenrakkautta käytöksellään ja hän ohjasi suomalaista kirkkoa sellaiseen suuntaan että että minulle valkeni lähimmäisenrakkaus on on parhaimmillaan se miten kari mäkinen sen havainnollisti toiminnallaan näyttäytyi sellaisena että jokainen ihminen on lähimmäinen riippumatta tämän ihmisen uskosta tai tai taustasta tai seksuaalisesta suuntauksesta ja ja se näkyi kaikessa sellaisessa arjen toiminnassa johon johon itse saatoin sitten osallistua se näkyi erityisesti silloin kun suomeen tuli paljon turvapaikanhakijoita muistan että kun moni heistä jäi kodittomaksi niin silloin kirkko todella kirkasti tämän lähimmäisenrakkauden merkitystä avaamalla kirkonovia näille ihmisille kirkkojen ovet ovat edelleen näille ihmisille auki riippumatta siitä mikä näiden ihmisten uskontokunta tai uskonnollisuus ylipäänsä on ja näistä siis kiittäminen silloiselle ja nykyiselle kirkolle nyt sitten tästä valtion ja uskonnon välisestä suhteesta voin sanoa sen perusteella mikä on

ja ehkä sen vuoksi osittain minut äänestettiin myös eduskuntaan

että siinä vaiheessa kun irakin perustuslakiin kirjattiin että ei voi säätää lakeja jotka olisivat ristiriidassa islamin opetusten kanssa niin itse islam monien irakin kansalaisten silmissä kärsi inflaatiota koska kun valta uskonnosta tavallaan annettiin maallistuneiden tai maallisten lainsäätäjien käsiin niin kansalaiset huomasivatkin että että tästä uskonnosta tuli väline jota nämä lainsäätäjät käyttivät silloin kun he halusivat omia etujaan tai muita etuja ajaa ja käyttivät sitä tässä valtion rakenteissa ja silloin itse islam ja muslimit irakin sisällä kärsivät tästä sillä korruptio oli sitten se toinen asia jossa tätä uskontoa uskonnollista lakia käytettiin ja siksi koen että on erittäin tärkeätä että me suomessa pystymme vahvasti erottelemaan kirkon ja sen vuoksi että että valtion kuuluu olla se astia se paikka joka antaa sijaa ja tilaa jokaiselle kansalaiselle riippumatta siitä kuka tämä kansalainen on tai mikä hänen taustansa tai muu asiansa on ja vain tällä me pitäisimme huolta

voi tulla jatkamaan täältä pöntöstä

kiitoksia arvoisa puhemies ja siksi olisi erittäin tärkeätä nimenomaan tästä irakin tilanteesta oppineena nimenomaan erottaa uskonto ja valtio ja ja näin suomessa on toimittukin ja tämä on ollut se suunta valtio on todella se astia johon kuuluu kaikki ihmiset siitä kirkosta jonka minä tunnen sillä rajallisella tiedolla joka minulla on se lähimmäisenrakkaus jota minä olen nähnyt kirkon harjoittavan viime vuosina niin sen perusteella minä koen että se on se tärkein oppi minkä kirkko on jättänyt tai voi jättää tälle valtiolle että todella valtiosta tulee se astia se paikka se paikka joka kuuluu jokaiselle ihmiselle jossa jokainen ihminen tuntee olevansa yhdenvertainen ja arvostettu sen enempää minusta uskontoa ja valtiota ei pidä sekoittaa kiitoksia

arvoisa puhemies hyvät edustajat ja muut kuulijat kiitos edustaja al taeelle hyvästä pohdinnasta luterilaisen kirkon lähimmäisenrakkaudesta ja ja sen konkreettisista toimenpiteistä

jo hyvin esitelty ja lisäksi se lisää seurakuntalaisten osallisuusmahdollisuuksia etenkin lasten ja nuorten asema huomioidaan aikaisempaa paremmin

arvoisa rouva puhemies on ilahduttavaa huomata että evankelisluterilaisen kirkkomme kirkkolakia uudistetaan edellisestä onkin aikaa jo kaksikymmentäkuusi vuotta nyt on päivityksen aika yhteiskunta on muuttunut kuluneiden vuosikymmenten aikana

erityisen merkittävää uudistuksessa on osa missä kirkkojärjestyksen ja kirkkolain suhdetta yhdenmukaistetaan me ketkä olemme joutuneet työssämme käyttämään molempia tiedämme olemassa olevan tulkinnan ristiriidan vanhassa järjestelmässä kirkkolaissa viitataan informatiivisesti kirkkojärjestykseen uudessa esityksessä kirkkojärjestys noudattaa pitkälti samaa rakennetta ja lukujakoa kuin kirkkolaki tämä siis selkeyttää myöskin tulkintaa lain uudistamisen tavoitteena on vähentää yksityiskohtaista sääntelyä erityisesti kirkkolaissa ja samalla uudistus yksinkertaistaa ja johdonmukaistaa hallintoa koskevaa sääntelyä uudistuksessa hallintoa kevennetään purkamalla myös alistusmenettelyä mikä tarkoittaa päätöksen saattamista ylemmän viranomaisen tai oikeusasteen tarkastettavaksi näin siis myös byrokratiaa vähennetään resursseja voidaan paremmin suunnata ihmisten kohtaamiseen ja yhteen kirkon ydintehtävään eli lähimmäisen tukemiseen kirkon merkitys ei ole kadonnut mihinkään vaikka jäsenmäärä on laskenut huolestuttavastikin viime vuosina kirkon pitää uudistua ja tulossa oleva kirkkolain uudistus omalta osaltaan edesauttaa sitä kirkko ei vain tee kirkollisia toimituksia ja jumalanpalveluksia vaan paljon muuta mikä aina ei näy arjessa kirkkolain ensimmäisessä pykälässä mainitaan yhtenä tehtävänä lähimmäisenrakkauden toteuttaminen epävarmassa maailmassa kirkolla on tilausta kaksituhatta vuotta sitten pidettiin huolta heikommassa asemassa olevista ja yhä edelleen kirkko toimii heikomman puolustajana kirkko ja sen työntekijät kykenevät rinnalla kulkijan osassa tukemaan meitä eri elämäntilanteissa ja kriiseissä kirkon sanoma ei siis ole mitenkään vanhentunut päinvastoin se on tänään ajankohtaisempi kuin koskaan ihmisten pahoinvointi ja syrjäytettynä oleminen ovat kasvaneet yhä enemmän viime aikoina siksi merkittävää uudistuksessa onkin että nyt pyritään parantamaan myös seurakuntalaisten osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia ehdotuksella tuettaisiin siis toiminnan muuttamista työntekijäkeskeisyydestä seurakuntakeskeisyyteen kirkolle vapaaehtoistoiminta on aina ollut merkittävässä roolissa nyt uudistuksella pyritään siihen että vapaaehtoistoiminta voimistuisi entisestään ajatus siitä että seurakuntalaisten rooli muuttuisi ennemminkin kohteista toimijoiksi on kieltämättä haastava mutta kannatettava tällä haetaan nimenomaan lisääntyvää yhteisöllisyyttä erityisesti pienissä ja taloudellisesti hankalassa tilanteessa elävien seurakuntien elinvoimaisuutta voidaan näin parantaa vapaaehtoistoiminnan rooli tulee jatkossakin kasvamaan jo sen vuoksi että väestö vanhenee he tarvitsevat auttavia käsiä ja myös korvia ja samanaikaisesti hyväkuntoisten eläkeläisten määrä kaiken aikaa kasvaa ja silloin myöskin heille tarjoutuu mahdollisuus osallistua vapaaehtoistoimintaan useat seurakunnat tiedostavat tämän mahdollisuuden arvoisa rouva puhemies on hyvä että uudistuksella on edellä esitettyjen lisäksi myös vaikutuspintaa lapsiin ja nuoriin erityisesti heidän mielipiteidensä saattaminen seurakuntapäättäjien tietoon helpottuu ja näin hekin myöskin pääsevät entistä paremmin vaikuttamaan seurakuntien asioihin uudistus edesauttaa myös enenevässä määrin siirtymistä sähköisiin kokouksiin ja päätöksentekomenettelyihin esitys on hyvä ja suotava kuten todettua se on pääasiassa lainsäädäntötekninen eikä siihen sisälly kirkon ja valtion suhteita koskevia muutoksia esitys on myöskin kirkolliskokouksen ehdotuksen mukainen

arvoisa rouva puhemies edustaja al taee puhui kauniisti täällä lähimmäisenrakkauden periaatteesta joka toivon mukaan kirkon toiminnassa ja kristittyjen toiminnassa näkyy nimittäin myös tässä käsiteltävässä kirkkolaissa toisessa pykälässä todetaan se että kirkko julistaa jumalan sanaa ja toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi eli se on aivan laissakin säädetty kirkon kirkon tehtävä haluan vielä todeta että uskonnonvapaus on todellakin tärkeä periaate ja oikeus sekä uskontokunnille kirkoille että myös yksilöille eli jokaisella tulee olla oikeus harjoittaa uskoa kuulua uskonnollisiin yhdyskuntiin myös erota niistä tai luopua uskosta eli kaikki tämä on on uskonnonvapautta ja luterilaisuuteenhan kuuluu hyvin oleellisesti

kirkkohan toteuttaa autonomiaansa ja opillisia opillisia näkemyksiään sekä kirkolliskokouksen että piispainkokousten päätösten kautta kirkolliskokoukset ja piispainkokoukset ovat useaan kertaan todenneet sen että avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio tämä on myös kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkkokäsikirjassa ja siihen sisältyvässä